päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää

arvoisa rouva puhemies tänään tuhannet ihmiset eri puolilta suomea kokoontuivat mielenosoitukseen helsinkiin mielenosoituksessa vastustettiin eläkkeensaajien asumistuen leikkauksia näillä ihmisillä on aito hätä omasta tulevaisuudestaan asumisen leikkauksista kärsivät etenkin ikääntyvät naiset jotka ovat olleet jo työelämässä pienituloisia hoitaneet lapset eivätkä siten pystyneet kerryttämään eläkettä eivätkä riittävää toimeentuloa itselleen tästä syystä asumistuella on erittäin suuri merkitys pienituloisten ihmisten ja arjessa arvoisa ministeri mäntylä tehän lupasitte että korjaatte asumistukileikkauksen vääryyden joka kohdistuu pienituloisiin eläkkeensaajiin nyt on käynyt ilmi että ette korjaakaan miten te perustelette ihmisille että olette valinneet kaikkein pienituloisimmat eläkeläiset säästöjenne maksajiksi
arvoisa puhemies tämä toimenpide on yksi hallituksen ohjelman toimenpiteistä ja tiedetään että se ei varmasti ole meille kenellekään helppo olemme kuitenkin nyt siinä tilanteessa että meidän on meidän järjestelmiä selkeyttämään ja järjestelmiä on pystyttävä myöskin yhdenmukaistamaan eläkkeensaajien asumistuen kohdalla teimme tarkat vaikutusarvioinnit siitä millä tavalla tämä kohdistuu eri eläkeläisiin ja sen pohjalta teimme sitten hallituksessa linjauksen että näitä vaikutuksia sitten lievennämme ja rakennamme siihen niin sanotun suojaosuuden ja myöskin siirtymäajan

arvoisa puhemies valitettava tosiasia on se että eläkkeensaajien asumistuen lakkauttaminen ei kuitenkaan ole ainoa ainoa säästökohde tämän lisäksi hallitus korottaa sosiaali ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja yli kahdellakymmenellä prosentilla leikkaa lääkekorvauksia leikkaa matkakorvauksia ja alentaa eläkkeensaajien ostovoimaa näistä leikkauksista kärsivät kaikki eläkkeensaajat ministeri stubb nyt kun te näin monella rintamalla heikennätte eläkeläisten toimeentuloa oletteko te laskeneet näiden toimien yhteisvaikutuksia suomen eläkkeensaajiin jotka ovat tämän maan meille rakentaneet

mutta joka kerta kun me rakennamme sekä budjettia että julkisen talouden suunnitelmaa tuonne vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista saakka niin teemme toki matkan varrella vaikutusarvioita se on osa sitä työtä mitä valtiovarainministeriössä jatkuvasti tehdään nyt kun me teemme laajoja sopeutuksia esimerkiksi ensi vuodelle

puhemies hallitus sanoo että on arvioitu vaikutuksia mutta mutta valitettavasti heräsi kysymys onko arvioitu kunnolla onko tehty kunnollisia selvityksiä esimerkiksi jos ajatellaan tätä hallituksen esitystä eläkkeensaajien asumistuen sulauttamisesta yleiseen asumistukeen niin herää kysymys tukeeko se esimerkiksi tulevaisuudessa sillä tavalla omaishoitoa kuin tämä nykyinen eläkkeensaajan asumistuki joka on yksilökohtainen toisin kuin yleinen asumistuki joka on perhekohtainen ja oletteko ottaneet hallituksessa huomioon sen että eläkkeensaajat ovat hyvin erilaisessa asemassa keskenään että siellä on sellaisia eläkkeensaajia jotka jotka ovat hyvin nuorena jääneet esimerkiksi mielenterveyssyistä eläkkeelle siellä on vammaisena syntyneitä kehitysvammaisia jotka ovat pienellä pienellä eläkkeellä siellä on paljon työikäisiä eläkkeensaajia mutta sitten myöskin ikääntyneitä tämän esityksen seurauksena

arvoisa puhemies tämän eläkkeensaajien asumistuen kohdalla täytyy muistaa että siellä on myöskin eläkkeensaajia joilla tämä asumistuki tulee nousemaan ja myöskin olemme sitten toteuttamassa tämän tämän toimeentulotuen kela siirron joka myöskin luo tilanteen että meillä on yhden luukun periaate vihdoin ja viimein suomessa tästä on puhuttu pitkään ja tästä on puhuttu paljon ja me olemme tekemässä sen ja sen hyöty on nimenomaan se että ihmisten ei tarvitse enää hakea luukulta toiselle niitä etuuksia joihin he ovat oikeutettuja vaan heillä on yksi paikka jossa heitä voidaan ohjata myös siihen että he saavat kaikki ne tuet ja etuudet tämä koskee vammaisia mielenterveyspotilaita eläkeläisiä kaikkia näitä ryhmiä joista joista me puhumme eläkeläisinä eli se on aivan totta että eläkkeensaajat eivät suinkaan kaikki ole iäkkäitä vaan siellä on hyvin erilaisia ryhmiä

rouva puhemies on totta että asumistuen leikkaaminen heikentäminen nimenomaan eläkeläisiltä on erittäin epäoikeudenmukaista ja on ansaitusti aiheuttanut paljon huomiota niin täällä eduskuntasalissa kuin tietysti kansalaisten kesken tänään tuolla kansalaistorilla tapasimme valtavan joukon vihaisia eläkeläisiä aivan syystä olivatkin vihaisia näistä suunnitelmista on että yhdistettynä muihin hallitusohjelman leikkauksiin tämä eläkeläisten asumistuen leikkaaminen on erittäin kohtuutonta ja tässä kasaantuu valtavasti tukien menetyksiä leikkauksia nimenomaan yhdelle ihmisryhmälle jo nyt arvioidaan että että monet eläkeläiset eläkeläiset joutuvat tämän päätöksen myötä siirtymään toimeentulotuen piiriin oletteko arvoisa ministeri arvioinut mitä vaikutuksia tällä on toimeentulotuen saajiin kuinka paljon toimeentulotukea saavien määrä tulee nousemaan ja ja mitä vaikutuksia sillä on kunnille

arvioita on tehty toki ne arviot täsmentyvät lähtien siitä että kun nyt ensin saadaan laki siihen muotoon että se on eduskunnan käsittelyssä niin nähdään se täsmällinen sisältö miten mikäkin asia muuttuu toisekseen budjetissa on varauduttu valtionosuuksilla siihen toimeentulotuen määrän kasvuun sillä arvioperusteella ja niillä parhailla tiedoilla jotka meillä tällä hetkellä on kokonaisvaikutusten arvioinnista on tullut sellainen muotisana kokonaisarvioinnin tehneet toisaalta pitää sitten muistaa että me tulemme panostamaan esimerkiksi ikääntyvän väestön kotipalveluihin kotihoitoon omaishoidon tukeen ne ovat asioita jotka ovat siellä toisella puolella missä yritetään tehdä sitä turvaverkkoa jotta mahdollisimman moni voisi pitkään sitten yksi virhekorjaus koskien väittämää siitä että kaikki maksut nousevat esimerkiksi terveydenhuollon asiakasmaksuissa katto

todellakin asiantuntijakuulemisissa on tullut selväksi että hallituksen esityksissä ja budjetin mukana ei ole tullut riittäviä arvioita siitä mitkä nämä vaikutukset ovat yksilötasolla ja puhumme nyt jo entuudestaan pienituloisista ihmisistä tavallisista eläkkeensaajista joille kertyy nyt monelta suunnalta erilaisia leikkauksia ja maksujen korotuksia meillä on asiakasmaksut jo esimerkiksi oecd maiden korkeimpia ja niitä tullaan nyt entisestään nostamaan vielä joten käteenjäävä tulo pienenee niin vähäiseksi että ihmiset ajautuvat toimeentulotukiluukulle siellä on myös monia sellaisia elementtejä kuten eläkkeensaajan asumistuen leikkaus jotka tulevat johtamaan siihen että ihmisten kyky selviytyä kotona yksin jotta vältytään laitoksiin joutumiselta heikkenee kysynkin ministeri mäntylältä onko teillä tulossa riittäviä kunnollisia yksilötason vaikutusarvioita siitä mitä nämä ihmisten arjessa todella tarkoittavat
arvoisa puhemies kuten tässä aikaisemmin tuli esiin niin totta kai me tarkastelemme näitä asioita matkan varrella ja seuraamme se on aivan luonnollista ilman muuta niitä vaikutuksia arvioidaan koko ajan kun näitä prosesseja viedään eteenpäin ja kuten tässä ministeri rehula jo mainitsi

näiden lääkesäästöjen ja matkakorvausten osalta olemme nimenomaan hakeneet sellaista ratkaisua joka on tasapuolinen ja se kohtelee tasapuolisesti myös nimenomaan siltä osin että lääkesäästöjä esimerkiksi ei maksateta vain lääkkeiden käyttäjillä vaan siihen yhteiskuntavastuun mukaisesti

sitä varten että tällaiset kohtuuttomuudet eivät toteutuisi toisekseen sairastamisen osalta sairastaminen köyhdyttää ihmisiä se on yksi köyhyyden aiheuttaja maksukatot pysyvät ennallaan niitten ihmisten toimeentuloon keskeinen vaikutus jotka paljon sairastavat

elikkä arvoisa puhemies tämä hallituksen leikkaaminen nyt nyt eläkeläisiltä koskien juuri

on erittäin problemaattista ja se lyö juuri niitä eläkeläisiä kohti joilla on pienimmät tulot ja jotka ovat myös hyvin usein riippuvaisia lääkkeistä ja niin edelleen mietin onko hallitus tutustunut siihen ruotsin malliin jossa ilmeisesti on yksi yhteinen omavastuukatto jonka piiriin kuuluvat sekä lääkkeet matkakorvaukset että asiakasmaksut hoiva ja hoitopalveluissa olisi varmasti syytä tutustua tähän malliin jotta voitaisiin saada aikaan oikeudenmukaisempi malli kokonaisuudessaan
arvoisa rouva puhemies näitä maksukattojen yhtenäistämisiä on valmisteltu useitten hallituskausien aikana tämä meidän järjestelmä on sen kaltainen että sellaiseen yhteen yhtenäiseen maksukattoon niin hyvältä kuin se kuulostaisi niin hyvä kuin olisi että ihminen olisi yksi kokonaisuus tässäkin kohdassa ja olisi se yksi näkökulma ja yksi enimmäismäärä se kuulostaa hyvältä ja se tavoite on edelleen olemassa mutta kun on ne käytännön asiat ja kun edustaja

puhemies ikäihmisemme ansaitsevat säällisen toimeentulon ja inhimillisen elämän kuulin eilen televisiosta että suuresti arvostamani ministeri rehula oli sitä mieltä ettei henkilöstömitoituksella ole merkitystä hoidon laadun kannalta mahdoinkohan kuulla ja ymmärtää oikein olen itse kymmenen vuotta kouluttanut laadukasta ja kuntouttavaa hoitotyötä ja työskennellyt hoitajien rinnalla muutosvalmentajana ja tiedän että toimintakyvyn ylläpitäminen ja omannäköisen elämän turvaaminen edellyttävät kolmea asiaa oikeaa asennetta ammattitaitoista ja osaavaa henkilökuntaa sekä riittäviä resursseja jos henkilöstömitoitus laskee nykyisestä nolla pilkku viidestä aivan varmasti hoidon hoivan ja kuntouttavan toiminnan taso laskee ikäihmisemme eivät ansaitse tätä kysymys on arvoista oletteko ministeri rehula itse käynyt tutustumassa hoito ja hoivatyön arkeen esimerkiksi palvelutaloissa

rouva puhemies kyllä olen käynyt ja näen hyvin lähellä omassa elämänpiirissänikin mitä on kun tarvitaan hoitoa ja hoivaa jos ei ihan ympärivuorokautisesti niin hyvin usein meillä on joukko ihmisiä jotka tarvitsevat yksi yhteen mitoituksen jatkuvan seurannan toisen ihmisen lähelläolon sen että ei pääse tapahtumaan mitään sellaista että ihminen vahingoittaa itseään yhden yksittäisen luvun ääneenlausuminen on mahdoton asia meillä on hoidon ja hoivan tarvetta jossa tarvitaan yksi yhteen

arvoisa rouva puhemies varmasti ministeri rehula on tällaista hoidon tarvetta mutta kyllähän yleisesti on tiedossa se että vanhustenhoidossa niitä hoitavia käsiä puuttuu ja se on yksi iso todellakin iso laadun ongelma vanhustenhoivassa hallitus aikoo leikata lääkekorvauksia varsin ankaralla kädellä viidelläkymmenellä miljoonalla eurolla vaikka omavastuuosuudet ovat jo nyt kansainvälisesti vertaillen korkealla tasolla kun samaan aikaan toteutetaan sitten näitä muita leikkauksia ja ja asiakasmaksujen korotuksia niin näiden muutosten yhteisvaikutus on kyllä pienituloisten eläkeläisten näkökulmasta kova kysyn ministeri rehulalta onko hallitus ottanut huomioon sen että näiden muutosten jälkeen osa ikäihmisistä saattaa jättää tarvitsemansa lääkkeet ostamatta koska niihin ei ole varaa tämä ilmiöhän on meille meille tuttu ja niin joutua sairaalahoitoon kysyn varautuuko hallitus erikoissairaanhoidon kulujen kasvamiseen näiden

arvoisa puhemies tämä ikääntyneiden ihmisten lääkehoito on erittäin tärkeä ja oleellinen kysymys tässä keskustelussa ja olemme hallituksessa ja ministeriössä käyneet kyllä keskustelua hyvin paljon nimenomaan myöskin tästä rationaalisesta lääkehoidosta tämä on se suunta mihin meidän pitää tulevaisuudessa tässä pyrkiä sen sijaan että me teemme näitä lääkekorvausten säästöjä nimenomaan se että lääkehoito on aina mielekästä ja se on aina tarpeellista koska tiedetään hyvin että tällä hetkellä meillä on esimerkiksi vanhuksia jotka syövät tarpeettomasti

tulevaisuudessa meidän pitää lähteä etenemään ja nimenomaan sen kautta pitää kyetä löytämään myöskin niitä säästöjä

arvoisa puhemies hallitus levittää esityksillään turvattomuuden ilmapiiriä tässä maassa ja etenkin vanhusten parissa tämä turvattomuus tuntuu konkreettisesti sinä palautteena jota esimerkiksi tämän päivän aikana on tullut niin julkisuuden kautta kuin sitten sähköposteina meille edustajille haluaisin muistuttaa että viime hallituskaudella eduskunta teki yksimielisen tahdonilmaisun vanhuspalvelulakiin liittyvän riittävän henkilöstömitoituksen kirjaamisesta ministeri rehula te olitte tekemässä tätä yksimielistä tahdonilmaisua ja niin oli myöskin pääministeri ja meidän ulkoministerimme ja valtiovarainministerimme kyse on mahdollisuudesta ulkoilla ja oikeudesta saada ravintoa ruokaa vaippansa vaihdettua oikea aikaisesti ja ilman riittävää henkilökuntaa se ei onnistu olette varmasti jo kuullut että suomen perushoitajaliitto super ottaa yhteyttä eu viranomaisiin ja pyytää tutkimaan suomen vanhustenhuollon tilan jos teidän suunnitelmanne onnistuvat onko teidän mielestänne hoitajien ja omaisten huoli turha
arvoisa rouva puhemies huoli on aiheellinen ja aito yksittäisen luvun sen että on viisi hoitajaa kymmentä kohti tai neljä hoitajaa kymmentä pitää aina muistaa on se palvelujen tarve tämmöisissä tehostetun palveluasumisen seitsemän kautta

yksiköissä taloissa vanhainkodeissa on hyvin erilaisia ihmisiä ja ne erilaiset ihmiset tarvitsevat jotakin muutakin kuin sen kylmän luvun siellä saatetaan tarvita aika ajoin niissä taloissa ja niissä paikoissa joissa esimerkiksi hoitoratkaisuja tehdään ulkoilupäätöksiä tehdään niiltä henkilöiltä enemmän kuin

nolla pilkku jotain

miten eteenpäin toinen puoli mitä hallitus yrittää ja mikä meidän tavoitteemme on on että me saisimme ihan uudet toimintatavat ja mallit siihen miten vanhustenhoivaa ja hoitoa tässä maassa järjestetään

arvoisa puhemies moni vanhus on tällä hetkellä hädissään suomessa vietetään huomenna naisten palkkapäivää naisen palkkaeuro on tällä hetkellä kahdeksankymmentäkolme senttiä ja muutama kymmenys päälle mutta naisen eläke euro on vain noin seitsemänkymmentäviisi senttiä tutkijaryhmä arvioi että nämä hallituksen eläkeläisille suunnatut leikkaukset kohdistuvat suurelta osalta juuri pienituloisiin eläkeläisiin joista suuri osa on nimenomaan naisia takuueläkkeen nosto on vain pieni korvaus kaikista tehdyistä leikkauksista ja sen takia kysyn millaisia suunnitelmia teillä on nimenomaan eläkeläisnaisten jotka ovat todella heikoilla tällä hetkellä

arvoisa puhemies kuten tässä aikaisemminkin olen sanonut niin kyllä nämä nämä leikkaukset ja meidän hallituksen toimenpiteet eivät ole varmasti kaikkien mielestä oikeudenmukaisia eivätkä eivätkä ne kohtele kaikkia tasapuolisesti mutta me olemme tilanteessa jossa meidän on välttämätöntä tehdä voimakkaitakin toimenpiteitä jotta me myöskin pystymme turvaamaan ne eläkkeet ihmisille tulevaisuudessa ja on aivan selvä asia että meidän täytyy myöskin näitä tasa arvonäkökulmia pystyä nostamaan keskusteluun ja ne ovat aivan varmasti asioita joista hallituksen hallituksen kesken käymme myöskin niitä pohdintoja onko sellaisia toimenpiteitä joista voimme ajatella että tulevaisuudessa niillä nimenomaan tätä tilannetta pystytään korjaamaan

arvoisa puhemies näistä opposition puheenvuoroista muodostuu tietysti varsin synkeä kuva eläkeläisten asemasta ajatellen ensi vuoden budjettia tässä kuitenkin unohtuu kaksi asiaa jotka on hyvä nostaa esiin hallitus on siis muuttamassa eläkeläisten asumistuen ehdoiltaan ja muodoiltaan samanlaiseksi kuin se on vaikkapa pienituloisen kahden työttömän vanhemman lapsiperheen osalta siis samankaltaiseksi ehdoiltaan toisekseen poiketen hallitusohjelman esityksestä hallitus on muuttanut tapaa jolla leikkaus toteutetaan ja siihen muodostuu tämä kuudenkymmenen euron katto

arvoisa rouva puhemies ensi vuonna keväällä eduskuntaan tulee laki jossa omaishoitajan parantamaan kotona tapahtuvan hoidon ja hoivan hoivan toimintatapoja ollaan uudistamassa ja uudistetaan

mitoitus on yksi osa vanhustenhuollon kokonaisuutta meillä on aina ihmisiä jotka

toisten ihmisten huollettavana mutta meidän täytyy myös panostaa siihen että mahdollisimman harva joutuisi sinne koska se kotona asuminen ja sen kotona tapahtuvan elämisen tukeminen on se ykkösasia jolla selviää niin ihminen kuin tämä meidän mallimme ja järjestelmämmekin

arvoisa puhemies on selvää että eläkeläiset ovat ansainneet arvokkaan vanhuuden ja heidän ostovoimansa tulee myös turvata ja siinä mielessä kysymys kyllä on ihan aiheellinen mutta meidän täytyy kuitenkin muistaa kuten edustaja saarikko mainitsi että nyt

tätä eläkeläisten asumistukea ollaan muuttamassa yhdenmukaiseksi muiden asumistukea saavien kanssa tämä ei aina tarkoita sitä että vuokra nousee usean kohdalla se myös laskee mutta nyt tämä itse kysymys mikä tulee mieleen tässä on se että monella eläkeläisellä on hyvin suuri asunto ja ja monet haluaisivat vaihtaa sen pienempään mutta se ei onnistu koska aran säännöt ovat niin tiukat aran jonossa olevat eläkeläiset eivät saa helposti kunnan vuokra asuntoa pienempään vaihdettua koska he eivät ole ensisijaisesti jonossa koska he eivät ole asunnottomia voidaanko tähän asiaan hallituksen puolelta jollakin tavalla tehdä joustoja jotta ne eläkeläiset jotka haluavat sen pienemmän asunnon saisivat sen se antaisi mahdollisuuden myös säästää näissä vuokranmaksuissa

arvoisa rouva puhemies tämä edustaja niikon esille nostama kysymys on hyvin aiheellinen ja se tuli joitain viikkoja sitten esimerkiksi tuolla vuokralaispäivillä esille se olisi kyllä yhteiskunnan toiminnan kannalta todella järkevää että silloin kun henkilö katsoo että ei tarvitse enää niin paljon neliöitä siihen asumiseensa olisi joustavammin mahdollisuuksia vaihtaa pienempään ja tätä järkevää toimintaa voin mielihyvin tuonne aran johdon suuntaan viestiä että tässä lisää joustoa saataisiin

minusta nyt olisi tärkeää ettei vaihdettaisi puheenaihetta tämä on erittäin tärkeä kysymys turvattomuus on todella kovaa tänä päivänä eläkeläisten joukossa ja minusta se pelko että yhä useampi eläkeläinen joutuu jopa asunnottomaksi ja se minusta tässä on hälyttävintä haluaisin lainata yhden tärkeän hallituksen agentin nimittäin varapääministerin omaa blogia viidestoista kolmatta jossa soini toteaa että kepu istui vaalien alla kokoomuksen kelkkaan ilmoittamalla kannattavansa ensi vaalikaudella pienimpien etuuksien jäädyttämistä ja toteatte tässä blogissa että tämä on kallis virhe takuueläkeläiset omaishoitajat ja pienimmän työttömyyspäivärahan saajat

arvoisa rouva puhemies takuueläke nousee noin kaksikymmentäkolme euroa kuussa se on kaksikymmentäkolme euroa enemmän kuin sosialidemokraatit saivat viime kaudella aikaan te ette saaneet saaneet hallituksessa tätä läpi tämä hallitus yhdessä sen teki aivan niin kuin ministeri rehula sanoi omaishoidon tuki nousee myöskin niin että kyllä näitä plusmerkkisiäkin asioita on voidaan sanoa että plusmerkkisiä asioita on

ensinnäkin takuu eläke ei valitettavasti nouse kaksikymmentäkolme euroa vaan kaksikymmentä euroa sekin on hyvä mutta ei riittävä haluaisin myös sanoa sen että on hyvä asia että hallitus panostaa kotihoitoon ja omaishoitoon se on ehdottoman hyvä asia mutta tämän kolikon toinen puoli on se että samanaikaisesti kun panostetaan omaishoitoon ja kotihoitoon hallitus

leikkaa lääkekustannusten korvauksia nostaa sosiaali ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja ja sitä kautta heikentää ihmisten mahdollisuutta saada palveluja kotiin kysynkin ministeri rehulalta mitenkä te huolehditte siitä kun te kehitätte kotipalvelua ja kehitätte omaishoitoa että joka tarvitsee palveluja kotiin eivät maksut ole esteenä näitten palveluiden saamiselle
puhemies nykytiellä on tultu tien päähän on pystyttävä muutoksella uudistamalla nykyisiä toimintamalleja tekemään asioita toisin kuin nykyään on tehty riittäisi kun otettaisiin esimerkiksi kotihoidon kotikuntoutuksen maan parhaat mallit koko maassa käyttöön säästettäisiin euroja ja palvelujen taso jopa paranisi miten huolehditaan kokonaisuudesta että jokainen voi kokea turvallisuudentunteen esimerkiksi tämä eläkkeensaajan asumistuen muutos keskeisenä tavoitteena oli tällä huojennuksella tällä katolla joka tähän ollaan tekemässä että jokainen ihminen voisi tästä muutoksesta huolimatta asua omassa kodissaan kyllä tätä arviointia on tehty ja tällä hallituksella on ollut omatunto siinä kohtaa kun näitä ratkaisuja on viety niinkin pitkälle kuin tässä vaiheessa on viety
myönnän vielä kaksi kysymystä tähän

tasapainottaminen on etenkin kaikkein heikoimmassa asemassa olevien etu on tärkeää että näitä toimia tehdään mutta myös on tiedettävä ja tunnettava on hyvä että yhtä yhtenäistä asumistukijärjestelmää tehdään huolella ja vaikutuksia arvioidaan eläkeläisten asumistuki kosketti myös vammaisia ihmisiä ja on on hyvä että tässä ministeri vastasi että kun tätä arviota tehdään ja lakiesitystä valmistellaan huolella myöskin katsotaan että se vammaispolitiikan tavoite että vammaiset voivat itsenäisesti asua ja olla osallisia yhteiskunnassa myöskin huomioidaan ja kysyn kun valtiovarainministeri on tässä paikalla onko mahdollista että tulevaisuudessa valtion talousarviossa olisi väestöpohjainen vaikutusten arviointi esimerkiksi eläkeläisten vammaisten ja lapsiperheiden osalta niin että se arvio olisi liitetty tuonne budjetin yleisperusteluihin kun tällä tällä kaudella joudutaan niin isoja muutoksia tekemään se olisi hienoa että tämä uudistus tehtäisiin koska sitä ei aikaisempi hallitus tehnyt ja nyt perään näitä vaikutusten arvioita voisimmeko me nyt tehdä tämän

mutta kyllä siis ilman muuta näitä näitä edustajan nostamia asioita totta kai ja me teemme koko ajan tässä matkan varrella ei tämä hallitus ole hallitus joka ei kykenisi tekemään jos me toteamme että että nyt on sellaisia kielteisiä vaikutuksia laajassa mittakaavassa niin ilman muuta täytyy olla valmiutta silloin myöskin siihen että niitä voidaan arvioida uudelleen mutta tässä haluan myöskin muistuttaa siitä että että me nimenomaan pyrimme muun muassa näillä kärkihankkeilla nyt semmoiseen laajaan muutokseen jolla me kykenemme tekemään toimia toisin jotta meidän ei tarvitsisi tehdä nimenomaan näitä tällaisia säästöjä tulevaisuudessa vaan me saamme tämän meidän järjestelmän niin kestävälle pohjalle

olkaa hyvä
arvoisa rouva puhemies vaikutusarviot tulevat yksityiskohtaisella tasolla aina lainsäädäntövalmistelussa julkisen talouden suunnitelmassa ne voidaan tehdä karkealla tasolla ja laajasti kyllä me tulemme varmasti tähän tulevaisuudessa panostamaan erityisesti myös siihen mitä sillä rahalla saa
viimeisen kysymyksen esittää edustaja rinne
arvoisa puhemies olin tuolla naapurissa tänään eläkeläisten järjestämässä mielenosoituksessa siellä oli paljon ihmisiä jotka olivat hyvin hyvin huolissaan pienituloisten eläkeläisten toimeentulosta huoli on perusteltu ja aiheellinen samaan suuntaan vie tässä tilanteessa myös tämä palkansaajien ja eläkeläisten verotuksen erkaneminen toisistaan tämän hallituksen päätöksillä pääministeri sipilä tämä pienituloisia eläkeläisiä entistä syvemmälle köyhyyteen tämä hallitus on vahvasti jakamassa suomalaista kansaa kahtia rajulla ja kovalla kädellä tämäkin keskustelu osoittaa että hallitus ei näytä olevan kovin omatoimisesti valmis korjaamaan näitä esityksiään tähän siis tarvitaan välikysymys tulemme lähiviikkoina tekemään yhdessä vihreitten vasemmistoliiton ja kristillisten kanssa mitä mieltä olette pääministeri tästä arviosta

arvoisa rouva puhemies oppositiolla on oikeus välikysymykseen ja ilman muuta siihen tulemme asiallisesti vastaamaan ja ja valmistautumaan tämä tilanne suomessa ei todellakaan ole helppo

eduskunnan tarkastusvaliokunnan mukaan suomi menettää veronkierron takia vuosittain jopa kuusi miljardia euroa veronkierron suitsiminen olisi paljon parempi ja reilumpi tapa vähentää velkaantumista kuin koulutukseen ja köyhimpiin iskevät leikkaukset ohjelmassaan hallitus lupaakin toimia veronkiertoa vastaan mutta oikeasti näyttää toimivan päinvastoin hallitus vähentää poliisilta harmaan talouden estämisrahoja kuusi miljoonaa minkä arvioidaan vähentävän valtion tuloja yli kaksinkertaisesti hallitus myös ilmoitti ajavansa syyttäjälaitoksen ja verohallinnon vastustamaa hallintarekisteriä joka mahdollistaa mahdollistaa osakeomistuksen piilottamisen ulkomaisiin pankkeihin ja monimutkaisten ketjujen taakse tosin tänään ulkoministeri ilmoitti että tämä hanke

sitä edistää

arvoisa rouva puhemies tuossa kysymyksessä taisi olla monta kokonaisuutta yhdessä ja suora vastaus tietysti tuohon varsinaiseen kysymykseen haluammeko estää veronkiertoa on kyllä ilman muuta hallituksella on muutamia toimenpiteitä tähän liittyen ensimmäinen on se että me lisäämme taistelua harmaata taloutta vastaan ja veronkiertoa vastaan

tänä päivänä käytännössä yrityksenä maksa minnekään veroa koska he ovat tehneet erityisen sopimuksen irlannin valtion kanssa nyt me päädyimme ratkaisuun jolla tulevaisuudessa tämäntyyppisiä sopimuksia ei voida tehdä hallintarekisterikokonaisuus on sitten eri kokonaisuus mutta olen valmis myös siitä keskustelemaan

puhemies valtiovarainministeri stubb puhui tietojenvaihdosta josta on eussa sovittu ja se on oikein hyvä asia kuitenkin tilanne on se että toissa vuonna suomessa suuryritykset maksoivat liikevoitoistaan yhteisöveroja alle seitsemän prosenttia mutta pienyritykset jopa kaksikymmentäneljä prosenttia mikä osoittaa että suurimmat yritykset parhaiten voivat käyttää valtioiden välisiä verotuksen eroja erilaiseen verokikkailuun ja veronkiertoon eussa niin sanottu lux leaks skandaali on nostanut tämän asian uudella tavalla esille on monia asioita mitä eussa voidaan tehdä aikaisempien päätösten lisäksi ja nyt kysynkin haluaako hallitus eussa olla tukemassa sitä että esimerkiksi yritysten maakohtainen raportointivelvoite laajennetaan koskemaan kaikkia tietyn kokoluokan kansainvälisesti toimivia yrityksiä

arvoisa rouva puhemies me työskentelemme euroopan unionin sisällä siltä pohjalta että verotusta sinällään ei harmonisoida mutta verotietojen jakamista lisätään sitä me teimme maanantaina ja tiistaina luxemburgissa ja sitä me tulemme tekemään myös tulevaisuudessa minun mielestäni edustaja hassi on aivan oikeilla jäljillä jäljillä

jota on vaikea seurata euroopan unionin sisällä meillä on yhteismarkkinat joilla ihmiset tavarat palvelut ja raha liikkuvat vapaasti se tarkoittaa myös sitä että meidän täytyy löytää järjestelmä jossa pörsseissä tai suuryrityksissä verotusjärjestelmät nähdään läpinäkyvästi sen takia meillä on olemassa euroopan unionissa sisämarkkinat ja sen eteen me teemme

arvoisa puhemies eduskunnan tarkastusvaliokunta on käynyt nyt syksyn aikana lävitse harmaata taloutta suhteessa niihin aikaisempiin eduskunnan päätöksiin mitä on tapahtunut ja siinä on tullut ilmi todella hämmästyttäviä havaintoja ensimmäinen on se että meillä on tehty erittäin tehokasta työtä nyt viime vuosien aikana ja se on tuottanut valtiolle paljon lisää verotuloja on saatu näitä rosvoja kiinni ja sitä kautta kulut ovat olleet pieni osa niistä tuloista jotka ovat tulleet nyt tiedossa on että ensi vuoden budjetista meiltä puuttuu kuusi miljoonaa kokeneiden talousrikostutkijoiden toiminnan jatkamiseen ensi vuoden osalta luku minkä nämä tutkijat ovat tuottaneet per vuosi on vielä suurempi kuin edustaja hassi tässä arvioi se on siis lähes viisikymmentä miljoonaa euroa suorina tuloina puhumattakaan kerrannaisvaikutuksista nyt tulee mieleen että eikö kannattaisi tämä kuusi miljoonaa käyttää eikä laittaa näitä talousrikostutkijoita joihinkin muihin tehtäviin vuodenvaihteessa jotta tulisi tämä viisikymmentä miljoonaa mitä ministeri stubb tähän

arvoisa rouva puhemies oikeastaan kolme vastausta ensimmäiseksi sanon jotta ei synny väärinkäsitystä että kun me olemme suomalaisten ihmisten ja yritysten kanssa tekemisissä niin valtaosa yhdeksänkymmentäyhdeksän pilkku yhdeksän prosenttia heistä on rehellisiä hyviä työntekijöitä ja yrittäjiä meidän meidän ei pidä luoda sitä kuvaa että ikään kuin viljelemme tässä maassa harmaata taloutta koska me emme sitä tee

arvoisa puhemies mikäli hallintarekisteriesitys etenee niin silloin finanssialan keskusliitto veronkiertäjät ja pankit voivat kyllä todeta että nyt on tilipäivä esitys helpottaisi veronkiertoa rahanpesua ja sisäpiirikauppoja hallintarekisteriesitystä ovat arvostelleet niin poliisi ja syyttäjä kuin verottajakin valtiovarainministeriö ajoi omistusten salaamisen mahdollistavaa hanketta jo viime kaudella mutta silloiset hallituspuolueet vasemmistoliitto sdp ja vihreät estivät asian etenemisen miksi nykyinen hallitus haluaa helpottaa veronkiertoa ja sisäpiiririkoksia ja vähentää omistusten läpinäkyvyyttä miksi hallitus haluaa mahdollistaa tällaiset hämärärekisterit vai perutaanko tämä tarpeeton ja epäreilu esitys
arvoisa rouva puhemies tuossa kysymyspuheenvuorossa taisi olla aika monta mielenkiintoista sanaa veronkierto rahanpesu harmaa talous sisäpiiritieto ja hämärä raha ihan vain selvyyden vuoksi tässä arvopaperikeskusasetuksessa joka siis on jo tänä päivänä voimassa ei todellakaan ole kyse siitä kyse on lähinnä siitä että suomi on pieni maa jolla on erittäin pieni markkina jos me emme mene mukaan tähän arvopaperikeskusasetukseen niin on hyvinkin mahdollista että me jäämme ikään kuin sen ulkopuolelle

harmaan talouden torjunta on tärkeää ja siinä edistyttiin viime hallituskaudella hyvin suomi sai eusta mahdollisuuden jatkaa meidän nykykäytäntöä mitä tulee pörssiomistusten avoimuuteen minusta on aika erikoista että valtiovarainministeriö ja ministeri stubb on nyt tuonut tämän hallintarekisteriehdotuksen jälleen pöydälle vaikka asiaa käsitellyt työryhmä on tuskin kokoontunut ja vaikka poliisi verottaja oikeuslaitos ovat edelleen kriittisiä sen sen suhteen tiedän että olette tehneet tiettyjä parannuksia sinne tiedän että kokoomuksen emopuolueen vastustuksesta huolimatta euroopan tasolla on saatu automaattista tietojenvaihtoa ja ja harmaan talouden torjuntaa eteenpäin se on hyvä asia mutta asiantuntijat ja viranomaiset sanovat että se ei tule riittämään siihen että nykyavoimuus säilyisi pörssiomistuksissa erityisen tärkeää se on siksi että talouden ja yhteiskunnan päättäjien kytkösten pitää olla julkisuudessa avoimesti arvioitavissa tärkeää se on myös jotta sijoittajariski on mahdollisimman pieni sijoittajan pitää tietää ketkä ovat omistajia jotta tietää riskin ministeri stubb ja pääministeri sipilä aiotteko viedä hallintarekisteriasiaa eteenpäin vai ette
arvoisa rouva puhemies voisin olettaa että edustaja niinistö pitää ihmisten tavaroiden palveluiden ja rahan vapaata liikkumista euroopan unionin alueella hyvänä asiana se on varmasti meidän lähtökohtamme tämän esityksen tavoitteena on pitää huoli siitä että pääomat ja toimijat pysyvät suomessa sen suhteen avoimuus ei muutu itse asiassa tiedonsaanti kahdella tasolla siis sekä viranomaisten että yleistiedon tasolla tulee kohentumaan ja parantumaan tänä päivänä edustaja niinistö

itse asiassa reaaliaikaisesti me pystymme antamaan tätä informaatiota eli avoimuus säilyy tänä päivänä jos me emme me emme tekisi tätä muutosta suomalainen yritys voisi siirtyä pörssiin ulkomaille emmekä saisi siitä

arvoisa rouva puhemies tämä eun arvopaperimarkkina asetus todellakin käsiteltiin viime kaudella euroopan parlamentissa ja siellä epp ryhmän jäsenenä sain sinne nimenomaan neuvotelluksi viime kauden hallituksen linjan mukaisen kirjauksen joka tarjosi suomelle mahdollisuuden jatkaa tätä nykyistä käytäntöä

takaa tämän avoimuuden jatkumisen koska avoimuudestahan tässä loppujen lopuksi on kysymys ja

näin tämähän perustuu itse asiassa kahteen kokonaisuuteen joista ensimmäinen on on viranomaissaanti ja toinen on se yleisöjulkisuus viranomaissaannista voisi oikeastaan väittää että tämä jopa vahvistuu eli tässä esityksessä me joutuisimme joka kerta pistämään pöytään omistajan hänen sosiaaliturvatunnuksensa arvo osuuksiensa määrän maksetut tuotot ja tiedot kaupoista moniportaisessa hallintarekisterissä tämä olisi edelleen velvoite eli tavoitteena on lisätä avoimuutta jotta tämä kävisi selväksi niin sanon me emme pysty vaikuttamaan muiden viranomaisten toimintaan toisessa eu maassa mutta se minkä me pystymme tekemään on edistää verotietojen vaihtoa sen takia tässä on kahden vuoden siirtymäjakso kunnes se verotietosopimus astuu voimaan ja sitä kautta me saamme paremmin informaatiota tällä ei ole tavoitteena kätkeä tällä tavoitteena on pitkässä juoksussa avata ja varmistaa se että suomessa pysyvät edelleen pääomat ja toimijat

arvoisa rouva puhemies tietysti nyt on hyvä katsoa että esitys tulisi ensin tänne ja käytäisiin lävitse ja niin kuin hallituksen puolella on vakuutettu se esitys on erilainen kuin vuoden kaksituhattakaksitoista esitys mikä turvaa sitä näkymää siinä on myöskin se että tulee tämä eurooppalainen tietojenvaihto ja se tekee sen paljon paljon paremmaksi plus täällä on luvattu että hallintarekisterin takana olevat tiedot ilmoitetaan reilusti ja reaaliaikaisesti oikeastaan minä pyytäisin että odotettaisiin ja katsottaisiin se esitys ja sitten vietäisiin eteenpäin mutta se toinen puoli tästä on juuri se että suomalaiset tarvitsevat työtä suomalaiset yritykset tarvitsevat pääomia ja jos ne meidän kustannukset pääomien hankinnasta pienenevät niin se lisää työtä ja mahdollisuuksia

rouva puhemies kyllä on itse asiassa ne hyödyt jotka tämäntyyppisestä mahdollisesta mallista tulisivat ovat siinä että kuluttaja voittaa säilytyskustannukset laskevat sijoittaja saa itse valita valita ja pääomamarkkinakustannukset laskevat

meidän järjestelmämme on ruotsiin verrattuna noin kaksi kolme kertaa kalliimpi jos me katsomme ihan suoria kustannuksia laskennallisesti niin kuluttaja säästäisi sellaiset kaksikymmentäkahdeksan viiva kolmekymmentäviisi miljoonaa euroa minkä takia sen takia että se on ihan normaalia jos meillä on arvopaperikeskus joka on monopoli se vetää siitä välistä kun me saamme lisää kilpailijoita tälle kentälle

arvoisa puhemies ehkä kuitenkin on hyvä muistaa kun valtiovarainministeri kertoi tässä näistä hyödyistä että esimerkiksi osakesäästäjien keskusliitto on suhtautunut kielteisesti tähän siis he jotka edustavat piensijoittajia

se on totta että tämä arvopaperiasetus on voimassa mutta ministeri jättää kertomatta että ei sitä tarvitse toteuttaa niin että meidän pitäisi mennä näihin hallintarekistereihin joilla voi piilottaa omaisuutta arvopapereita ulkomaille nyt se keskeisin ongelma tässä esityksessä on että kun tänä päivänä on laitonta ulkomaisten hallintarekistereiden kautta ikään kuin piilottaa ja sitä kautta kiertää tätä julkisuutta niin nyt sillä esityksellä minkä te olette tekemässä tämä tehtäisiin lailliseksi että ei saisi käyttää sanoja harmaa talous tai sisäpiiri tai veronkierto niin kuitenkin helsingin poliisi on arvioinut että tämä tuo mahdollisuuksia rikollisille ja valtakunnansyyttäjä on arvioinut että tämä tulee suoraan lisäämään rikollisuutta

rouva puhemies luulen että edustaja lindtman varmasti viittasi siihen ehdotukseen muutamien vuosien takaa me olemme pyrkineet tekemään tähän korjauksia nyt ihan vain tällaisena perushuomiona tietosuojavaltuutettu taisi tänään todeta että itse asiassa tämä meidän ehdotuksemme voi olla avoimuudeltaan liian pitkälle menevä antaisin edustaja lindtmanille ehkä kaksi esimerkkiä tästä vaikeudesta ensimmäinen on se että ilman tätä muutosta yksi suomen sadastakolmestakymmenestä pörssiyhtiöstä voi tänä päivänä siirtää koko toimintansa ulkomaiseen arvopaperikeskukseen ilman että suomen viranomaisilla on mitään tiedonsaantimahdollisuutta jos me teemme tämän uudistuksen silloin heillä on tämä annan toisen esimerkin jos suomalainen omistaa omistaa esimerkiksi ranskalaisen yrityksen osakkeita pariisin pörssissä ja suomalainen yritys fuusioituu sen kanssa silloin hänen olisi laitonta omistaa tätä viimeinen huomio tässä ei kannata minun mielestäni nyt levittää siinä mielessä väärää sanaa kun nykyinen järjestelmä mahdollistaa huomattavasti helpommin kätkemisen vaikkapa holdingyhtiöiden kautta

puhemies menestyvän diplomatian salaisuus on paitsi neuvottelutaito myöskin tehokas verkostoituminen ja sosiaalinen kanssakäyminen maamme ulkomaanedustustot ovat näin ollen tärkeässä asemassa kun suomi kuvaa ylläpidetään ja kehitetään suomen itsenäisyyspäivän vastaanotto on maamme ulkomaanedustustoissa pitkään ollut tärkeä mahdollisuus paitsi juhlia maamme merkkipäivää myös tavata asemamaan johtavia poliitikkoja ja muita diplomaatteja sekä tärkeitä henkilöitä liike elämän ja kulttuurielämän puolella vaan

arvoisa herra puhemies viime hallituksen aikana tähän käytäntöön mentiin ja ja ikävä kyllä

turvapaikanhakijoiden määrä on räjähdysmäisesti kasvanut etenkin irakista ja osin myös somaliasta nyt onkin erittäin tärkeää että saamme palautettua kotimaihinsa kaikki kielteisen päätöksen saavat turvapaikkaa hakevat viime vaalikaudella saimme vietyä läpi lain jolla korjattiin se aiempi porsaanreikä jonka pohjalta jouduttiin antamaan kielteisen päätöksen saaneelle henkilölle oleskelulupa jos hän ei suostunut vapaaehtoisesti lähtemään sellaisiin maihin jotka eivät ota vastaan pakkopalautuksia nyt on erittäin tärkeää saada aikaan myös palautussopimukset irakin afganistanin ja somalian kanssa ja tiedän että te ulkoministeri soini olette ryhtynyt näihin neuvotteluihin kysyn miten neuvottelut palautussopimuksista etenkin irakin kanssa

arvoisa rouva puhemies tämä on aivan olennainen asia minkä edustaja räsänen otti esiin ja hän tuntee entisenä sisäministerinä asiat tätä asiaa hoidetaan tapasin irakin ulkoministerin new yorkissa heille on mennyt meiltä kirje jossa pyrkimyksenä on saada samanlainen sopimus kuin heillä on ruotsin kanssa tätä asiaa viedään eteenpäin ja uskon että me saamme tässä hyvän lopputuloksen ajan oloon tämän lisäksi tarvitsemme eu tasolla myös turvallisten maiden luettelon tarvitsemme selviä päätöksiä euroopan unionin tasolla nyt muun muassa turkin kanssa neuvotellaan jos he tiukentavat rajavalvontaansa niin se heti pienentää painetta täällä tapasin kaikki nämä ministerit somalian ulkoministerin turkin ja irakin ja vein henkilökohtaisesti nämä huolet heille teen parhaani että tässä parannuksia saadaan koko ajan

seuraava kysymys edustaja heikkinen arvoisa
puhemies sote uudistuksen tavoite on tehdä hyvinvointipalveluista saumaton kokonaisuus ihmisten ei jatkossa enää tarvitsisi tuntea rajaa sosiaali ja terveyspalvelujen välillä tavoitteena on myös perus ja erikoistason palvelujen saumaton integraatio vain näiden kaikkien puolien huomioimisella puolien huomioimisella voimme saavuttaa myös ne mittavat säästöt joita tällä uudistuksella tavoitellaan yhteenlaskettuna suomen sosiaali ja terveysmenot ovat noin seitsemänkymmentä miljardia euroa tuosta summasta sairaus ja terveysmenoihin käytetään noin viisitoista miljardia ja sosiaalipuolen menoihin yli viisikymmentä miljardia euroa sosiaalisektorin osuus on siis noin seitsemänkymmentä prosenttia kaikista sosiaali ja terveysmenoista kuitenkin keskustelu julkisuudessa alkaa kilpistyä vain tuohon toiseen puoleen uudistusta eli terveydenhoitoon ja tarkemmin sanottuna sairaaloiden lukumäärään kysynkin ministeriltä millä tavoin olette ajatellut viedä sote uudistusta eteenpäin niin että sosiaalisektori saa arvoisensa huomion

rouva puhemies koko muutoksen joka on meidän palvelujärjestelmään välttämätön ydin on se että syntyy so te syntyy sosiaali ja terveydenhuollon muutos uudistus se on se malli jota me olemme yrittämässä ensimmäisenä maailmassa mutta me myös kohtaamme ensimmäisenä maailmassa sen tilanteen missä meillä se väkimäärä joka palveluja paljon tarvitsee tulee kasvamaan miten se varmistetaan se varmistetaan sillä että lakiin kirjoitetaan asioita jotka vahvistavat niitä palveluketjuja ja vahvistavat sosiaalihuollon erityisesti ikääntyvän väestön palvelujen ja terveydenhuollon yhteistä tekemistä

ja vielä yksi kysymys sen esittää edustaja turunen
arvoisa rouva puhemies suomen talous on kuralla suomi on tehnyt historiansa aikana venäjän kanssa kauppaa aina nyt tällä hetkellä luonnollisesti eun ja usan pakotteet ja venäjän vastapakotteet tämän nykyisen tilanteen että kaupankäynti on hiipunut tämä on suuri isku suomen taloudelle ja pelkästään maatalous on arvioiden mukaan kärsinyt kahdensadan miljoonan euron euron tappiot tästä nyt kuitenkin on tilanne se että venäjän pakotteita mietitään eussa tässä vuodenvaihteessa nämä nykyiset pakotteet ovat voimassa tammikuun loppuun asti tilanne maailmalla on sikäli muuttunut että venäjä niin sanotusti panostaa tuolla syyriassa enemmän kuin ukrainassa

onko näköpiirissä ja mikä fiilis euroopassa on siitä voidaanko näitä pakotteita pikkuhiljaa vähentää

arvoisa rouva puhemies venäjä on todellakin meille tärkeä kauppakumppani ja siihen pitää edelleen panostaa mutta on myös totta että jo vuodesta kaksituhattakaksitoista lähtien kun venäjän talous lähti heikkenemään vientimme sinne on vähentynyt itse asiassa venäjä on enää viidenneksi suurin kauppakumppani kun se oli huomattavasti korkeammalla aikaisemmin pelkästään viime vuonna vientimme venäjälle laski neljätoista prosenttia vaikka vain puolen vuoden ajan siitä sanktiot olivat voimassa tänä vuonna lasku on ollut jo miinus kolmekymmentäkolme prosenttia on selvää että meidän on edelleen jatkettava hyviä kauppasuhteita venäjän kanssa mutta samaan aikaan meidän on panostettava muualle meidän on tehtävä täysin voimin työtä että me löydämme korvaavia markkinoita ja siinä olemme kuitenkin jossakin määrin onnistuneet koska vientimme on suurin piirtein nollatasoa kun verrataan aikaisempiin vuosiin tarkastellaan vuodenvaihteessa päämiesten huippukokouksessa ja tietysti etenkin minskin sopimuksen kriteerien valossa ja voimme vain toivoa että pääsemme eteenpäin mutta tilanne ei näytä tällä hetkellä hyvältä

täysistunto jatkuu pyydän siirtymään kokouksiin tuonne ulkopuolelle ja nyt keskitytään seuraavaan asiaan

käynnistää edustaja tanus olkaa hyvä

puhemies tämä tehty kansalaisaloite on todella vakavan asian äärellä tässä esitetään että työntekijällä olisi subjektiivinen oikeus kieltäytyä antamasta hoitotoimenpidettä myös sellaisessa tilanteessa jossa raskaudenkeskeytys on naisen hengen pelastamiseksi välttämätöntä who on antanut suosituksen siitä ettei terveydenhuollon ammattihenkilökunnalla olisi oikeutta kieltäytyä raskaudenkeskeytyksistä ja syynä on nimenomaan se että on tärkeää että niillä gynekologeilla jotka työskentelevät esimerkiksi haja asutusalueella on kokemusta tästä ja he voivat myös yön pimeinä tunteina kun on kyseessä kohdun ulkopuolinen raskaus tehdä ammattitaidolla ja osaten myös ja ei voi olla myöskään niin mahdollista että että tässä työntekijän moraalikäsitykset menevät potilaan hoitoa hakevan ihmisen tarpeiden edelle tästä syystä pidän tätä kansalaisaloitetta kyllä nyt väärin esitettynä ja toivon että nykylainsäädäntö säilyy

arvoisa rouva puhemies ihmettelen edustaja haataisen käyttämää puheenvuoroa sen vuoksi että tiedätte varmaan että läntisen euroopan maista ainoastaan suomessa ja ruotsissa terveydenhuollon henkilöstöllä ei ole lakiin perustuvaa oikeutta kieltäytyä vakaumuksen perusteella suorittamasta abortteja tai laatimasta niihin liittyviä lausuntoja

eduskuntakaudella edustaja rauhala teki pitkälti samantyyppisen esityksen ja tuolloin sekä minä että myös eräät muut vasemmistoliiton edustajat sitä tämä esitys kuitenkin poikkesi tästä nyt käsillä olevasta kansalaisaloitteesta yhdessä ratkaisevassa kohtaa siinä nimittäin asetettiin naisen oikeus aborttiin etusijalle ohitse ohitse henkilöstön oikeuden oikeuden päättää päättää omantuntonsa perusteella ketä hoitavat ja ketä eivät tämä on ratkaisevan tärkeä ero ja tämä on se ero minkä vuoksi minä en voi tätä kansalaisaloitetta kannattaa tässä ei ei itse pykälässä eikä perusteluissa aseteta aborttioikeutta etusijalle

arvoisa rouva puhemies tämä aihe on varmasti herkkä ja näkemyksiä jakava mutta toivon että todellakin täällä käydään keskustelua toinen toistemme kunnioittamisen hengessä niin kuin näyttää että tällä hetkellä käymmekin oli hyvä että edustaja kontula otti esille tämän kohdan koska nimenomaan euroopan ihmisoikeustuomioistuimen

ratkaisuista on johdettavissa se että kun maassa on hoitohenkilökunnalla tai lääkärillä mahdollisuus omantunnonsyistä olla tekemättä abortteja niin samanaikaisesti tulee sitten varmistua siitä että potilas saa ne oikeudet jotka hänelle lain mukaan kuuluvat tämä nimenomaan tässä kansalaisaloitteessa tuodaan ihan selkeästi esille eli tässä ei olla viemässä kenenkään oikeuksia aborttiin tässä ollaan ainoastaan mahdollistamassa se että hoitohenkilökunnan ei tarvitse oman omantuntonsa vastaisesti osallistua näihin aborttitoimenpiteisiin tämä pystytään työjärjestelyillä tekemään aivan niin kuin edustaja räsänen täällä totesi kaikissa länsi euroopan maissa tämä on ihan vallitseva käytäntö ainoastaan suomessa ja ruotsissa ollaan poikkeuksellisessa tilanteessa

täällä kun tätä keskustelua käydään niin kuten tuossa jo edellinenkin puhuja edustajatoveri essayah sanoi myös minä toivon että kuitenkin kunnioitamme toisiamme mutta oikeastaan se asia mikä tässä on kysymyksessä ja mihin pitäisi puuttua on nimenomaisesti se mihin edustaja kontula viittasi naisen oikeus raskaudenkeskeytykseen siitä on kysymys ja jokaisessa tilanteessa tätä pitää kunnioittaa ja tämä pitää pystyä takaamaan sitten täytyy mennä näihin perusteluihin ja näissä aloitteen perusteluissa tämä ei valitettavasti ole se ensimmäinen asia ja täytyy silloin kysyä mitä tällä aloitteella haetaan itselleni se että jokaisella on oikeus itse päättää siitä haluaako raskauden keskeyttää on se ensisijainen asia tällaisella aloitteella ei pidä lähteä vaarantamaan tätä asiaa

puhemies kokemukset osoittavat että vaikka varmasti aloitteen tekijöillä ei ole tarkoitus ehkä ainakaan suoranaisesti saada aikaan sellaisia tuloksia että raskauden keskeyttämisen palvelut tulevat vaikeammin saavutettaviksi niin silti kokemukset euroopassa minun mielestäni osoittavat sen että näin on tapahtunut esimerkiksi itävallassa on maakuntia joissa kukaan gynekologi ei tee näitä jos ajattelee että suomi on niin kuin tässä sanottiin harvaan asuttu maa ja joillakin paikkakunnilla ei ole niin paljon valinnanvaraa niin se on varmasti aivan todellinen uhka siinä mielessä kannattaa mielestäni ottaa iisisti ja ajatella että meillä on toimiva lainsäädäntö joka mielestäni

aloitteen tekijät korostavat kansainvälisten järjestöjen suosituksia mutta ohittavat kotimaisten terveydenhuollon liittojen suositukset ja sen että paikallisesti näistä pystytään jo sopimaan että se ei tarvitse uutta lainsäädäntöä

jos lääkärillä olisi oikeus kieltäytyä abortin tekemisestä omaantuntoon vedoten asettaisimme naiset esimerkiksi alueellisesti eriarvoiseen asemaan kuinka turvataan sen naisen terveys jonka alueen ainoa lääkäri kieltäytyy tekemästä aborttia itse tulen keski suomesta olen kotoisin itä suomesta ja voin miettiä että pienissä terveyskeskuksissa jo yhdenkin lääkärin kieltäytyminen voisi merkitä koko palvelun lakkauttamista mitä tämä tarkoittaisi näiden naisten osalta kieltäytymisoikeus asettaa naiset epätasa arvoiseen asemaan nimenomaan asuinpaikan tulojen sosioekonomisen aseman kielitaidon sekä matkustamismahdollisuuksien suhteen kiinnitän huomion edustaja virolaisen erittäin tärkeään huomioon keskustelu laajentuisi väistämättä muihinkin moraalisesti kuormittaviin terveydenhuollon tehtäviin väistämättä

arvoisa arvoisa puhemies sananvapaus ei mene siitä vaikka on ulkoministeri on minun mielestäni tärkeä suomi on kehitysmaa eurooppalaisessa ihmisoikeuskysymyksessä tämä on häpeällinen tilanne aina täällä puhutaan hyvin kerkeästi eurooppalaisesta oikeusjärjestyksestä ja oikeuksista länsi euroopan maista joista aina hirveän kerkeästi puhutte vain suomi ja ruotsi ovat käytännössä kieltäneet tämän omantunnonvapauden pykälän tämä tulee jatkossa johtamaan siihen että kun ajetaan tämän lisäksi eutanasiaa ja jos se tulee jossain lailliseksi niin todetaan että teidän pitää osallistua tähänkin erittäin hyvä ja perusteltu ryhdikäs teko saattaa suomi sivistysvaltioksi länsimaisen perinteen mukaisesti jotta nämä ihmiset eivät joudu toimimaan vakaumuksensa vastaisesti ja vielä yksi asia se että kun käytännöllä kuitenkin tämä järjestellään eikö ole vähän tekopyhää sitten kuitenkin osallistua tähän käytännön järjestelyyn

arvoisa rouva puhemies hämmentävää että ulkoministeri soini käyttää täällä voimakkaan puheenvuoron kansanedustajat puhuvat täältä omalta paikaltaan arvoisa puhemies alkuun on kyllä todettava että suomen laki on euroopan mittakaavassa verraten tiukka ja aborttiluvut ovat suomessa matalia verrattuna pohjoismaisiin naapureihin edustaja tanus sanoi tuossa ensimmäisessä puheenvuorossaan että tämä valinnanvapaus koskee henkilökuntaa ja asiakkaat toki sitten tekevät miten tekevät mutta kyllä minulla herää huoli että jos jos hoitohenkilökunta kieltäytyy

arvoisa puhemies tämä esitys on sinänsä erittäin hyvä ja kannatettava ja ja ehdottomasti pitäisi tätä ihmisoikeusasiaa ja kunnioittaa ja kehittää mutta mutta yksi asia tässä on mihin minä haluaisin nyt kiinnittää erityisesti huomiota ja se on se että jos tässä mennään kovin pitkälle niin sitten on tämä opiskeluaikainen asia eli pitäisi kuitenkin muistaa että opiskeluaikana kaikki alan henkilöt saavat tähän asiaan riittävän koulutuksen ja osaamisen sillä silloin jos tulee vastaan hätätilanne ja todellakin joudutaan tekemään hyvin nopea raskaudenkeskeytys jostakin syystä naisen pelastamiseksi

siitä että kaikkien tulee varmasti osata tämä asia silloin jos tulee hätätilanne

aika kylmäkiskoinen lähestymistapa kyllä vasemmalta puolelta on terveydenhuollon ammattilaisen näkökulmaan kuitenkin me tiedämme että ihan alun perin tarkoituksena haluaa pelastaa elämää ei tuhota elämää hän haluaa parantaa hän haluaa tehdä sitä hyvää mihin hänet on koulutettu tämä on hyvin pieni osa terveydenhuollon ammattilaisen työajasta että joutuu osallistumaan aborttiin tai sen tekemiseen nyt täytyy muistaa että jos henkilö vakaumukseltaan kokee että hän lopettaa

arvoisa rouva puhemies on alkuun sanottava että minä kyllä ymmärrän tämän aloitteen tekijöiden vakaumuksen ja arvostan vakaumuksellisuutta siitä ei ole kyse mitä tulee viittaukseen asepalveluksesta kieltäytymiseen vakaumuksen perusteella niin se ei taida kyllä olla verrannollinen tämän aloitteen kanssa kun nimittäin joku jättää asepalveluksen nykylainsäädännön mukaisesti käymättä kukaan muu ei tämän henkilön vuoksi asepalvelukseen mene sen sijaan mikäli terveydenhuollon ammattilainen vakaumuksensa vuoksi voisi kieltäytyä ammatissaan suorittamasta nykylainsäädännön mukaisia töitä joku muu terveydenhuollon ammattilainen nämäkin työt kuitenkin joutuu tekemään

ihan ensin alkuun minä kyllä kunnioitan elämää ihan varmasti mutta tämä on sellainen pandoran lipas että jos tämä aukaistaan jos ihminen voi kieltäytyä siitä työstä mihin hänet on koulutettu niin seuraava vaihe on sitten se että saattaa tulla ihminen joka sanoo että minä en osallistu verensiirtoihin sen takia että minun eettinen näkemykseni kieltää sen

naisen elämän eteenpäin ja se ei voi olla kenenkään toisen ihmisen päätettävissä ja kun me tiedämme missä vaiheessa abortit tehdään niin jos sitten kieltäydytään tekemästä niin voi olla että kaksitoista viikkoa lipsahtaa ohi ja silloin puhutaan jo

usko että kukaan nainen tai erittäin harva nainen ainakin joka joutuu siihen tilanteeseen että joutuu pohtimaan raskauden keskeyttämistä tekee sitä heppoisin perustein ehkä huoleni tämän aloitteen suhteen liittyykin siihen joutuuko nainen tällaisessa tilanteessa entistä suuremman paineen eteen ja mahdollisesti tuomitsevien ajatusten eteen kun se tilanne on jo entisestään todella vaikea ja toinen huoleni liittyy samaan mihin edustaja maijala viittasi kyllähän pitää kuitenkin olla näin että osataan toimia hätätilanteissa eli koulutuksessa pitää pystyä käsittelemään myös ne asiat ymmärsin ainakin lausuntojen perusteella että tämäkin aspekti tämän aloitteen myötä vaarantuisi

arvoisa rouva puhemies itse tulen sellaisesta lähtömaasta jossa missään nimessä naisen itsemääräämisoikeus ei ei ole mikään valinta ja ihmettelen suuresti että kuulen tätä keskustelua suomen eduskunnassa hyvät naiset hyvät miehet me palaamme ajassa neljäkymmentä vuotta

paitsi että tässä on käytetty hyviä puheenvuoroja siitä että tämä avaa tämän pandoran lippaan meidän pitää muistaa että suomalaisen terveydenhuollon ykkösprioriteetti on äidin terveys ja se on se meidän toisaalta tässä on ollut hyviä puheenvuoroja siitä kuinka kuinka tämä asettaa myös terveydenhuollon työntekijöitä eriarvoiseen asemaan täytyy muistuttaa että ammatinvalinnassa voi aina tehdä niitä valintoja ja myös terveydenhuollon piirissä voi hyvin valita minkälaisia työtehtäviä haluaa ja niistä keskustella mutta sitten kun meillä on niitä paikkakuntia joissa on tosiaankin ne kaksi lääkäriä niin jos toinen näistä ei suostu tekemään niin se varmasti vaikuttaa myöskin naisen päätökseen ja toivon että tässä keskustelussa otetaan huomioon myöskin valistus sitä me tarvitsemme kouluissa

arvoisa puhemies itse lähestyn tätä kahdesta näkökulmasta ensinnäkin täällä on tuotu erittäin hyvissä puheenvuoroissa esiin se että että abortti on aina kipeä asia niin kuin edustaja multala otti tässä esiin sitten tämä alueiden lähtökohta tämä on myös alueiden tasa arvokysymys jos tämä aloite menisi läpi ja se sallittaisiin mutta se mikä minua häiritsee tässä ennen kaikkea eniten on tämä eettinen vakaumus en ole alan ammattilainen taustaltani niin kuin edustaja tanus esimerkiksi on en voi kuvitella miltä ammattihenkilöstöstä tämä toimenpide tuntuu mutta voisin kuvitella että ehkä osa pystyy kovettamaan itsensä mutta tuskin se kenenkään mielestä on mikään mieluisin osa työtehtäviä kuka määrittelee mikä on eettinen vakaumus johon voi vedota ja tästä tehtävästä kieltäytyä

täällä on jo hyvistä puheenvuoroista käynyt ilmi abortti ei pääsääntöisesti koskaan ole siihen joutuneelle tai päätyneelle naiselle helppo asia eikä sitä toisekseen suomessa myöskään vapaasti tai kevyin perustein saa usein kyseessä on myös

puhemies euroopan neuvoston päätöslauselmassa todetaan että hoitohenkilökunnalla on oikeus ilman sanktioita tai syrjintää kieltäytyä tekemästä aborttia tai tai avustamasta niiden suorittamista ja lähes kaikissa euroopan neuvoston maissa tämä oikeus on taattu oletteko te sitä mieltä että suurin osa euroopan maista on hyvin jälkeenjääneitä ja sivistymättömiä tässä asiassa juuri näin tässähän ei olla viemässä oikeutta naisilta tehdä aborttia myös muissa euroopan maissa joissa tämä on turvattu he voivat edelleen myös tehdä abortteja joten nyt olisi aika siirtyä suomenkin tähän eurooppalaistua ja ottaa tämä omantunnonvapaus käyttöön

haluan puuttua kahteen puheenvuoroon lyhyesti tässä ja pidemmästi sitten omassa puheenvuorossani ensinnäkin tähän euroopan neuvoston päätöslauselmaan käyn läpi tuossa hetken päästä sen miten tämä päätös siellä euroopan neuvostossa on syntynyt se on syntynyt menettelyllä josta tässä eduskunnassa käyttäisimme nimitystä tilapäinen enemmistö ja jokainen joka ei vielä tiedä mikä on tilapäinen enemmistö voi tutustua eduskunnan käytäntöihin toinen näkökulma jonka haluan nostaa tässä lyhyesti esiin liittyy edustaja tanuksen äsken täällä käyttämään puheenvuoroon jossa hän ylensi itsensä suhteessa meihin muihin en pidä siitä ajattelutavasta että että tässä salissa jokin koulutus tai jokin asema veisi

edessäni artikkeli jonka ovat kirjoittaneet thln kaksi tutkijaa ja lisäkseni edessäni on väestöliiton kannanotto nämä kaikki tahot jotka ovat käsitykseni mukaan varsin asiantuntevia vastustavat tätä aloitetta

puhemies se on sinänsä hauska kuulla että tässäkin salissa eu niin paljon silloin kiinnostaa kun se mahdollistaa naisten aseman heikentämisen me tiedämme esimerkiksi sen mitä tämä asia on on aiheuttanut italiassa täällä koko ajan kerrotaan miten tämä toimii kaikkialla niin hyvin mutta siellä on valtavia alueita ja isoja alueita joilla ei ole missään mahdollisuutta aborttia saada varsinkin kun me puhumme näin harvaan asutusta maasta kuin suomi on niin minä todella toivoisin että täällä kiinnostaisi tämä alueellinen tasa arvo ja se mikä on naisten yhdenvertaisuus tässä maassa pelkästään kun kuuntelen näitä tiettyjen edustajien kommentteja täällä raskauden keskeyttämisestä niin voin vain arvailla sitä kuinka paljon

tämä keskustelu ja tämä aloite ja kaikki tämä myllytys mitä tästä halutaan nyt pitää päällä lisää niitten naisten taakkaa jotka joutuvat tämän hirveän päätöksen eteen jotka joutuvat näissä vaikeissa tilanteissa elämään tässä puhutaan ammattilaisten arviosta lääkäriliitto kätilöliitto sosiaali ja terveysalan eettinen neuvottelukunta kaikki nämä alan ammattilaisjärjestöt vastustavat tätä naisten oikeuksien ja työntekijöitten oikeuksien takia

todella hämmentävää täällä ei todellakaan puhuta kenenkään oikeudesta aborttiin vaan yhden ammattiryhmän oikeudesta omantunnonvapauteen jos täällä tänään puhuttaisiin seksuaalivähemmistöistä kaikki lainaisivat sitä mitä eussa tapahtuu mutta kun täällä puhutaan jonkun oikeudesta omantunnonvapaudesta olla surmaamatta pieni elämä äidin kohtuun niin nyt siitä on hirveä meteli

olla osallistumatta elämän lopettamiseen on sataprosenttisesti omantunnonkysymys

hämmentänyt ehkä ensinnäkin tämä tapa millä tässä on viitattu euroopan esimerkkeihin ja tilanteeseen muualla euroopassa monet kansainväliset nais ja ja ihmisoikeusjärjestöt nostavat esiin nimenomaan abortin saannin vaikeuden ja ja myöskin ehkäisyvälineiden heikentyneen saatavuuden keskeisinä tasa arvo ongelmina muualla euroopassa nyt ikään kuin tuomassa suomeen näitä ongelmia ei ole tällä hetkellä täällä sitten tässä on puhuttu sivistysvaltiosta ja ihmisoikeuksista ongelma minun mielestäni on se että tässä viitataan nyt ainoastaan yhden osapuolen sinänsä tärkeään oikeuteen uskonnonvapauteen ja omantunnonvapauteen mutta miten tämä toinen osapuoli tässähän on kyse myöskin naisten itsemääräämisoikeudesta tässä on kyse syrjimättömyysperiaatteesta ja kaikkien kansalaisten oikeudesta hyvään terveyteen ja minun nähdäkseni tämä lakimuutos tulee vaikeuttamaan vaikeuttamaan abortin saantia vaikka se ei sitä kokonaan estä ja täten se tulee myöskin heikentämään naisten itsemääräämisoikeutta suomessa se tulee myöskin asettamaan naisia eri puolilla suomea epätasa arvoiseen asemaan ja näin myöskin heikentää yhdenvertaisuutta tässä maassa

sari tanus viittasi kokemuksiin joita ammattihenkilöstöllä on kyseisestä toimenpiteestä terveydenhuollosta ja näiden potilaiden kohtaamisesta katson kuitenkin että tässä kysymyksessä ensisijaista on niiden naisten asema jotka joutuvat tuohon vaikeaan elämäntilanteeseen terveydenhuollon ammattihenkilöllä täytyy olla valmiudet kohdata tilanteita toimia tilanteissa ja tukea asiakasta hänen päätöksenteossaan

suomi on sivistysvaltio raskaudenkeskeytys perustuu meillä lakiin ja se on osa julkista terveydenhuoltoa edustaja soini ministeri soini suomen lainsäädäntö on itse asiassa varsin tiukka nimittäin naisen oma tahto ei yksin riitä vaan tarvitaan aina lakisääteinen peruste ja näitä eurooppalaisia maita on vain kolme joissa aborttilainsäädäntö on yhtä tiukka kuin suomessa ei ole perustetta väittää että suomessa olisi jotenkin löperö aborttilainsäädäntö

saako oman alueen terveydenhuollon henkilökunnalta sitä palvelua jonka tarvitsee

ja kerrankin minä tämän eduskuntaurani aikana saan olla eri mieltä soinin kanssa joka tapauksessa tässä oli aallolla erittäin hyvä puheenvuoro minäkin näen tämän nimenomaan naisen itsemääräämisoikeuskysymyksenä minä vastaan sinulle myöhemmin minä kiinnittäisin huomiota tässä en kuule laukkanen omia ajatuksiani kun sinä haluat vastustaa minua niin kovasti haluaisin kuitenkin kiinnittää tässä yhdenvertaisuuteen huomiota siinä mielessä että jos me nyt avaamme tämän pandoran lippaan niin kuin täällä tolppanen sanoi niin meidän täytyy ruveta miettimään jatkossa kaikkia vakaumuksia meillä on hyvin paljon erilaisia uskontoja erilaisia vakaumuksia sen takia ihmettelenkin että ainakaan tässä vaiheessa ei vielä ole ollut esillä se että tämän pitäisi mennä ehdottomasti perustuslakivaliokuntaan lausunnolle siinä mielessä että onko tämä riittävän hyväksyttävä syy asettaa yksi ryhmä eriarvoiseen he voisivat vakaumuksensa puolesta kieltäytyä muistamme hyvin esimerkiksi tämän pappiesimerkin on aivan eri asiasta kysymys mutta hän ei saanut vakaumuksensa perusteella kieltäytyä työskentelemästä naisen kanssa

todettava että eduskunnassa on muutamia semmoisia asioita jotka ovat omantunnon asioita ja tästäkin asiasta on turha väitellä mutta kannatan tätä kansalaisaloitetta koska tämä on minulle omantunnon asia ja

ja siitä ei kannata väitellä jokainen on tästä eri mieltä se on ensinnäkin ihan hyvä todeta että aborttien määrä on laskenut ja varsinkin nuorten keskuudessa niin että tämä valistus on mennyt eteenpäin täällä täällä pykälässä sanotaan että terveydenhuollon henkilökunnalla on oikeus eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella kieltäytyä suorittamasta ellei naisen henki ole vaarassa on minun mielestäni aika hyvä johdatus täällä aloitteessa sitten on kyllä ihmeellistä todeta että joskus otetaan tämä euroopan hieno käytäntö mukaan mutta tässä tapauksessa vain suomi ja ruotsi ovat eri mieltä tuntuu jotenkin ihmeelliseltä että kuinka näin mennään sitten näissä asioissa aina mikä asia onkin kyseessä ja kyllä tämäkin on johtamassa siihen että eutanasia on seuraava asia mistä täällä

puhemies jäin pohtimaan tätä prosessuaalista menettelyä tässä moni nainen tulee kuitenkin kuulemaan ammattilaisen luokse miten tässä tilanteessa voisi toimia koskeeko tämä tämä myös tätä toimintaa vai onko kyse kyse siitä ainoastaan että tuottamuksellisesti tuottaa sitten sitten sikiön lähdetyksen tällä hetkellähän ne ovat lääkkeellisiä suurin osa hyvin vähän menee toimenpiteellisesti varhemmin liittäisin tähän samaan asiaan kyllä sitten myös myös

neuvonnan neuvonnan siitä raskauden ehkäisystä ja niin edelleen elikkä näkisin että kyseessä on enemmänkin ammatinvalinta asia näen että lääkärin ammattilaisen pitää osata neuvoa miten miten menetellä siinä tilanteessa kun asiakas tulee

arvoisa puhemies kun kysymyksessä on näin herkkä henkilökohtainen asia olisi syytä pidättäytyä kaikenlaisesta ehdottomasta ehdottomuuksia sisältävästä keskustelusta erityisesti jos on mahdollista että sävy syyllistää naisia jotka ovat elämänsä vaikeimman asian edessä edustaja niikko sanoi täällä että keskustelussa ollaan kylmäkiskoisia terveydenhuollon henkilökuntaa kohtaan se keskustelu mitä minä olen tämän kansalaisaloitteen puolustajilta kuullut on kyllä erittäin kylmäkiskoista näitä naisia ja vanhempia kohtaan jotka näitä päätöksiä joutuvat tekemään ministeri soini puhui ihmisoikeuksista niin kuin moni muukin mutta

jo tällä hetkellä työpaikkajärjestelyjen avulla useat terveydenhuollon ammattilaiset voivat kieltäytyä osallistumasta raskaudenkeskeytyksiin tai tai kirjoittamasta näitä lähetteitä mutta tämän oikeuden toteutuminen on epätasaista ja esimerkiksi tällä hetkellä on mahdotonta erikoistua gynekologiksi jos ajattelee että ihmisen elämä alkaa hedelmöityksestä eikä halua halua osallistua alkaneen ihmiselämän lopettamiseen toivon että ymmärrettäisiin että kysymys abortista on erityinen eettinen kysymys se ei ole mikä tahansa kysymys koska lääkärin ja ja terveydenhoitohenkilöstön keskeinen eettinen arvo on elämän suojeleminen meillä on lääkäreitä ja on kätilöitä jotka ajattelevat että ihmiselämä alkaa hedelmöityksestä ja silloin tällaiselle lääkärille abortin suorittaminen on ihmiselämän lopettamista

neuvottelukunnan lausunnossa olen etenen jäsen mutta en ollut tuolloin kun tämä kanta on otettu on todettu että että jos tällainen käytäntö otettaisiin olisi luotava velvollisuus ja menettelytapa raportoida vakaumuksesta jonka perusteella voisi kieltäytyä jostakin suomessa hyväksytyn terveydenhuollon toimenpiteen suorittamisesta eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä että ilmoittaa vain että

lähin terveysasema tai paikka jossa tämä toimenpide voitaisiin tehdä kun sinne tulee neljätoista vuotias tyttö joka on tullut raskaaksi ja hän haluaisi abortin niin hänelle sanotaan että sulla on lähin paikka nyt sitten oulussa koska minä en näitä tee ja hänelle asetetaan hirvittävä taakka eteen että hän on on jonkun väärän

rouva puhemies kun vasemmisto oppositio on puhunut täällä pakkolaeista niin nythän tässä olisi kerrankin yksi pakko joka voitaisiin poistaa ja korostaa ihmisarvoa miksi ei voida ymmärtää sitä että me voimme toimia aivan hyvin niin kuin nämä muutkin euroopan maat mitä sitten tulee tähän ajatukseen että rinnastetaanko armeijan käyminen ja tämä siinä mikä on velvollisuutta siinä mielessä voidaan aivan hyvin rinnastaa että yhtä lailla armeijan käymisestä voi vakaumuksellisista syistä kieltäytyä suorittaa toisella tavalla minun mielestäni se on aivan hyväksyttävää siinäkään ei mitään kysytä sen enempää nykyään

arvoisat edustajakollegat tätä aloitetta puollettaessa on vedottu siihen että naisten oikeus raskaudenkeskeytykseen säilyy ennallaan ja että se olisi vain järjestelykysymys minä kysyn kaikella kunnioituksella eikö ole järjestelykysymys myös se että ne alan ammattilaiset jotka ovat hakeutuneet alalle siitä huolimatta että eivät halua eivätkä eivätkä voi raskaudenkeskeytyksiä tehdä mikä tilanne edustaja tanuksen mukaan jo nykyisinkin paljon vallitsee ovat hakeutuneet sellaisiin töihin joissa raskaudenkeskeytyksiä ei tehdä eikö tämä järjestely sitten riitä

kovasti miksi ministeri soini ei saisi omaa mielipidettään esittää täällä tämä on vakaumuksellinen asia ja abortti on aina tosi raskas asia naiselle ennen ja jälkeen

olen itsekin terveyden alan ihmisiä mutta koska täällä on paljon myös lääkäreitä edustajina haluaisin kysyä onko tämä kansalaisaloite sellainen että jossain vaiheessa henkilö joka abortin haluaisi joutuisi hengenvaaraan koska henkilökunta sitä ei tekisi voiko tulla sellainen tilanne että se pitäisi tehdä niin nopeasti eikä tekijää ole

toki ulkoministeri soinikin saa sanoa kantansa me tiedämme kaikki jo presidentinvaaleista asti että hän on abortin vastustaja vaikka ei siitä haluttu puhua silloin kovin kovalla äänellä mutta mutta on eri asia että meillä on myös oikeus tietää onko tämä koko hallituksen kanta koska yleensä ulkoministeri puhuu hallituksen puolesta

on tärkeää aina selvittää kenen äänellä puhuu nimenomaan mutta tämä on eduskunta ja tuolla on hallituksen istuimet yhdenvertaisuuslain sisältöhän on nimenomaan se millä tavalla voidaan taata kansalaisille yhdenvertaiset palvelut ja asema niin että viranomaisten muun muassa palveluntarjoajien terveydenhuoltohenkilöstön omat asenteet esimerkiksi uskonnollisia etnisiä tai seksuaalivähemmistöjä kohtaan eivät vaikuttaisi negatiivisesti kohteluun tässä mielessä yhdenvertaisuuslaki pikemminkin takaa oikeuden saada yhtäläisesti terveydenhoitoa kuin antaa terveydenhoitohenkilöstölle mahdollisuuden kieltäytyä hoitamasta oman näkemyksensä ja vakaumuksensa perusteella

edustajat tölli heinonen aalto järvinen kontula ja essayah ministeri soini ja sitten vielä

arvoisa puhemies terveydenhuollon keskeinen suuri tehtävä on elämän suojelu perustuslaissamme puhutaan hyvin vahvasti oikeudesta elämään tässä nyt käsiteltävässä asiassa on juuri perimmältään näistä kysymys me olemme kuulleet sen että euroopan maista suurimmassa osassa voidaan vakaumuksellisista syistä kieltäytyä tästä tehtävästä ja käytännössä suomessa suuressa osassa sairaaloita näin menetellään ja hyvin onnistuneesti en ymmärrä miksei tässä voitaisi toimia niin että tässä on lain suoja eikä tehdä tästä asiasta sen vaikeampaa

ei tämä ole pelkästään tekninen kysymys vaan tässä on kysymys paljon isommasta asiasta kun on elämästä

arvoisa puhemies kansalaisaloite on kerännyt runsaasti kannatusta se on tullut eduskunnan käsittelyyn ja tänään on aika vähän keskusteltu siitä millä tavalla tämä kansalaisaloite eduskunnassa käsitellään ja minun mielestäni se on nyt oleellista myös tässä lähetekeskustelussa itse toivon että myös tämä kansalaisaloite saa

siitä naisesta joka on joutunut tämmöisen tilanteen eteen vaikkapa raiskauksen kautta tai insestin kautta taikka jonkun muun kautta minä toivoisin että tässä salissa kunnioitettaisiin ja käytettäisiin myös hienotunteisuutta näissä puheenvuoroissa itse en vahvaa kantaa tähän ole muodostanut en ole asiantuntija enkä ole tällaista joutunut itse kohtaamaan onneksi mutta kun kätilöliitto on todennut että

arvoisa rouva puhemies abortti ei ole ainoa terveydenhuoltoon liittyvä kysymys joka kuohuttaa meitä kaikkia kieltäytyminen abortin tekemisestä raskauden keskeyttämisen syiden takia tapauskohtaisesti saattaisi johtaa siihen että jokainen lääkäri määrittäisi itse ne kriteerit joiden perusteella hän potilaitaan hoitaa tämä ei ole millään tapaa eettistä pahimmillaan tilanne voisi myös johtaa siihen että varakkailla naisilla olisi mahdollisuus mennä yksityislääkärille saamaan abortti nimenomaan puhuin tuossa aikaisemmin keski suomesta itä suomesta pohjoisesta suomesta usein saattaa käydä myös niin että vain yksi ihminen tekee ja työt kuormittuvat yhdelle ihmiselle abortissa ei saa olla kyse rahasta ei vakaumuksesta ei raskauteen johtaneista syistä abortissa on oltava aina kyse raskaana olevan naisen oikeudesta omaan kehoon ja terveyteen

puhemies edustajille tanus ja tölli te sanoitte että tämä ei johtaisi vaikeuksiin vaan olisi helppo toteuttaa päinvastoin tämä tämä avaisi loppumattoman loppumattoman tien pohtia sitä mitkä vakaumukset antavat oikeuden tehdä henkilökohtaisia ratkaisuja miten huomioitaisiin esimerkiksi monikulttuuristuvassa maassamme eri uskontosuuntien ja kuntien toiveet esimerkiksi iranissa on se tilanne että suuri osa mieslääkäreistä ei suostu hoitamaan naisia vakaumuksensa takia tapahtuisiko tämä myöskin meillä ja miten huomioitaisiin muut kuin uskonnolliset vakaumukset jotka ovat yhtä painavia ja oikeutettuja täällä on puhuttu euroopan neuvoston päätöslauselmasta kannattaa muistaa että sillä ei ole juridista sitovuutta ja se hyväksyttiin äänin

kokouksen loppupuolella tilanteessa jossa kolmesataakolmetoista jäsentä oli jo poistunut tilaisuudesta puhdas vahinko

kun salissa vedotaan siihen että muuallakin euroopassa niin minä haluaisin muistuttaa vielä siitä että muualla euroopassa aborttioikeus pääsääntöisesti on vahvempi kuin suomessa ja siitä huolimatta tästä terveydenhuoltohenkilökunnan oikeudesta kieltäytyä on aiheutunut ongelmia muualla euroopassa täällä on vedottu eurooppaoikeuteen ja minä tarkistin asian euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioista ei löydy tuomiota joka koskisi henkilöstön oikeutta kieltäytyä abortista sen sijaan sieltä löytyi kyllä tuomio jossa ei suinkaan taata aborttioikeutta mutta taataan se että

jos kansallinen lainsäädäntö mahdollistaa abortin täytyy sen olla tehokkaasti toteutettavissa tämä on nimenomaan se huoli joka liittyy tähän aloitteeseen että raskaudenkeskeytys ei enää olisi tehokkaasti toteutettavissa niin kuin eit meiltä edellyttää

puhemies on erittäin hyvä että ulkoministeri soini on täällä paikalla koska tässähän on kysymys myöskin sellaisesta seikasta joka ei vielä ole salikeskustelussa tullut esille eli vapaasta liikkuvuudesta euroopassa ja siitä että kun suomessa väki ikääntyy niin meillä on

tai puolassa kouluttautunutta kätilöä joka tulee sitten suomeen töihin ja hän on saanut koulutuksensa ja työskennellyt maassa jossa tämä omantunnonvapaus on ollut voimassa yhtäkkiä tämän poikkeavan suomalaisen käytännön mukaan elettäessä hän joutuu tilanteeseen jossa hän huomaakin että kaikki se mikä on ollut hänelle mahdollista hänen lähtömaassaan ei olekaan mahdollista täällä suomessa minun mielestäni olisi äärimmäisen tärkeää että tällaisessa tilanteessa voidaan varmistaa että

voidaan edelleenkin kunnioittaa ja siinä mielessä täytyy muistaa myöskin tämä liikkuvuusasia ja se että tulevaisuudessa yhä enemmän

arvoisa rouva puhemies ensin kiitos edustaja elomaalle että huomioitte että ministerilläkin on tässä aivan samanlainen sananvapaus kuin kansanedustajalla ja käytän sitä kantani on omani ei puolueeni kanta niin kuin huomaatte me olemme vapaa kansanliike molempiin suuntiin on mielipiteitä eikä myöskään hallituksen mielipide mitä sitten aborttiin tulee edustaja biaudet minä en ole koskaan hävennyt omaa näkemystäni tässä ja kyllä minä olen abortin vastustaja mitä sitten onko minulla demokraattisessa länsimaassa oikeus olla tätä mieltä aivan aivan teillä on oikeus olla tuota mieltä minä en ole koskaan sitä kieltänyt minä olen tätä mieltä ja minun mielestäni siihen on oikeus olen iloinen kansalaisten aktiivisuudesta tulen käyttämään vielä puheenvuoron kiitän jemina jemina aholaa ja kansanliikettä että tämä asia joka on monelle ihmiselle tärkeä on tuotu tänne eduskuntaan käsiteltäväksi
ja sitten tässä debattivaiheessa viimeisen puheenvuoron käyttää edustaja tanus yksi minuutti ja sen jälkeen siirrytään sitten näihin puheenvuoroihin

syntymätön elämä on usealle pyhä asia ei omantunnonvapautta kaipaava hoitaja tai kätilö halua kieltäytyä hoitamasta potilasta kuten täällä on väitetty vaan kieltäytyä lopettamasta syntymätöntä elämää nämä arvot voivat nousta niin raamatusta kuin koraanistakin miksi emme haluaisi heidän arvojaan ja jumalanpelkoaan kunnioittaa koska tämä asia on hyvin helposti muulla tavalla järjestettävissä arvoisa puhemies omantunnonvapauden suhteen suomi on ihmisoikeuksien takapajula omatunto on usein yhtä kuin vallitseva poliittinen ilmapiiri terveydenhuollon tekijöiden osa on raskas omantunnonvapauden vaatimus nähdään työvelvollisuuksista kieltäytymisenä pehmeämpää lähestymistapaa näkökulmaa ei tunneta omaantuntoon vedoten sallimme varusmiespalveluksesta kieltäytymisen vaikka siellä vasta opetellaan tappamaan vastaavasti terveydenhuollon ammattilaista jonka eettinen peruslähtökohta on ihmisen parantaminen ja elämän elämän pelastaminen vaaditaan lopettamaan elämä vaatimus on kohtuuton miksi terveydenhuollon ammattilaisille ei tätä omantunnonvapautta ole haluttu myöntää vastustajat ovat vedonneet ammattivalintakysymykseen ja tasa arvoon työpaikalla siitäkin huolimatta vaikka euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on todennut että terveydenhuollon työntekijöillä on oltava työssään omantunnonvapaus ilman sanktiota tai syrjintää päätöslauselman mukaan neuvoston jäsenvaltioilla on velvollisuus varmistaa että terveydenhuollon toimijoiden oikeutta omantunnonvapauteen kunnioitetaan arvoisa puhemies terveydenhuollon työntekijän näkökulmasta jolla on henkilökohtainen vakaumus tilanne on vähintäänkin skitsofreeninen pelastaako elämä vai ei toimia ko pyövelinä vai parantaako sairas syntymätön elämä on pyhä mutta työnantajan vaatimus pyhempi hyvänen aika emmekö ymmärrä että omantunnonvapaudessa on kyse aivan muusta kuin epämieluisan työtehtävän pakoilusta kollegojen kustannuksella siinä terveydenhuollon työntekijä kieltäytyy ainoastaan raskauden keskeyttämisen suorittamisesta tai siihen suoraan johtavasta toiminnasta hän ei kieltäydy raskaudenkeskeyttämiskomplikaatioiden hoitamisesta jälkihoidosta potilaan kohtaamisesta tai keskusteluavusta kun nainen tekee päätöstä abortista on keskeinen ero tässä kansalaisaloitteessa lakimuutoksen toteutuessa määrätyt tehtävät tulee voida naisen terveyttä vaarantamatta hoitaa työnjaollisin järjestelyin arvoisa puhemies aivan lopuksi totean että on aika nostaa suomen lainsäädäntö tasolle ja noudattaa euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen lauselmaa terveydenhuollon työntekijöillä on oltava työssään omantunnonvapaus ilman sanktiota ja ilman syrjintää

rouva puhemies aloittaessani lääketieteen opinnot syksyllä seitsemänkymmenenkahdeksan lääkäreiden ja lääketieteen opiskelijoiden keskuudessa kerättiin adressia jossa vaadittiin lääkäreille oikeutta omantunnonsyistä kieltäytyä osallistumasta raskauden keskeyttämiseen sadasta kurssitoveristani lähes kaikki allekirjoittivat sen riippumatta siitä miten he itse suhtautuivat raskaudenkeskeytykseen oleellista oli heidän mielestään turvata jokaiselle omantunnonvapaus

hedelmöittymisestä lähtien mutta oikeuden mielestä vaatimus virkavelvollisuuden noudattamisesta painoi enemmän kuin oikeus omantunnonsuojaan valitettavasti tuo adressi ei tuottanut tulosta vaikka sen takana oli maailman lääkäriliiton tuki ja myös suomen lääkäriliitto on aiemmin tätä tukenut olen tehnyt itse tämän asian puolesta useita lakialoitteita ja tämä ongelmahan nostettiin esiin myös kataisen hallitusohjelmassa mutta ratkaisua ei ole vielä saatu siksi iloitsen todella tästä kansalaisaloitteesta abortti ei tule koskaan olemaan eettisesti neutraali lääketieteellinen toimenpide kyllä se nostaa pintaan erilaisten ihmiskäsitysten ja arvojen ristiriidat jotka ovat tämänkin salin keskustelussa näkyneet mistä ihmisen elämä alkaa milloin ihmisen elämä syntyy ja miten ihmisarvo suhteutuu elämän muihin arvoihin aika iso osa lääkäreistä ja esimerkiksi kätilöistä kipuilee aborttikäytännön ja omien eettisten periaatteidensa ristitulessa kuten täällä on todettu käytännön työjärjestelyillä pystytään useissa tapauksissa turvaamaan omantunnonsuoja ja tähänhän esimerkiksi suomen lääkäriliitto myös kannustaa kuitenkin näitä ongelmatilanteita tulee kätilöillä lääkäreillä ja muilla terveydenhuollon ammattilaisilla kyllä suomessa myös gynekologiksi tulisi voida erikoistua lääkärin joka kunnioittaa ihmiselämän arvoa hedelmöittymisestä lähtien itse kuulun siihen joukkoon joka halusi lääkäriksi mutta ei omantunnonsyistä olisi voinut suorittaa abortteja

lääkärinä ja kristittynä on ollut syvä vakaumus siitä että ihmisen biologinen elämä alkaa hedelmöityksessä ja että jokainen ihminen kokoon ikään katsomatta on arvokas ihminen siksi toimenpide jossa ihmisen elämän lopettaisin olisi minulle mahdoton kiitän ministeri soinia erittäin rohkeasta puheenvuorosta ja ja nyt ministeri rehula jo ennätti lähteä pois mutta kiitos siitä että hänkin oli osan aikaa läsnä

arvoisa puhemies kuten sanottua keskustelemme täällä äärimmäisen henkilökohtaisesta äärimmäisen herkästä vaikeasta monelta osin vähän vaietustakin aiheesta täällä on puhuttu siitä kokemuksesta mikä ammattihenkilökunnalla on mutta vaikka kokemuksia on keskenmenoistakin kohtukuolemista raskaudenkeskeytyksistä eri vaiheissa raskautta näitä kokemuksia kuullaan aika vähän siitä huolimatta että ne eivät ole aivan harvinaisia sen takia tässä keskustelussa olisikin syytä muistaa että ne asiat osa tuomitsee joita arvostelee tai joita päätöksiä kyseenalaistaa ovat joidenkin toisten ihmisten elämän vaikeimpia kokemuksia tässäkin salissa saattaa olla useita joille tämä käsillä oleva pohdinta on tuttua myös ihan omasta elämästä käsillä olevaan kansalaisaloitteeseen liittyvässä keskustelussa erityisesti siinä kohtaa kun allekirjoituksia kerättiin nostettiin esimerkiksi kätilöiden ja muun hoitohenkilökunnan erilaisia kokemuksia erityisesti myöhäisistä raskaudenkeskeytyksistä tämä tuntuu erityisen ristiriitaiselta kaikkiin abortteihin on aina vahvat perusteet ne ovat aina vaikeita harkittuja päätöksiä mutta erityisesti silloin kun on myöhäisestä raskaudenkeskeytyksestä samalla muistetaan että raskauden keskeyttäminen ei ei tosiaan suomessa ole mitenkään erityisen helppoa eikä mahdollista ilman erityisen hyvää syytä haluaisinkin kiinnittää huomionne nyt erityisesti potilaaseen siihen ihmiseen siihen vanhempaan ja siihen hetkeen jolloin hän joutuu miettimään näitä vaihtoehtoja jotka ovat edessä ei voi tietää miltä tuntuu pohtia tällaista asiaa silloin kun kysymyksessä on oma lapsi miltä tuntuu sellaisessa tilanteessa kun oma toivottu odotettu ja jo rakastettu lapsi ei voikaan hyvin ja kaikki ei hyvin siellä kohdussa niin kuin myöhäisessä keskenmenossa tilanne aina on sitä tunnetta ja sitä pohdintaa ja ja niitä ajatuksia joita sillä hetkellä on on päässä ei voi tietää ellei itse ole ollut kokemassa tätä tilannetta yleensä raskaudenkeskeytyksissä ja erityisesti myöhäisissä raskaudenkeskeytyksissä tärkeintä on sille vanhemmalle nimenomaan sen oman lapsen paras voin omasta kokemuksesta kertoa että se pohdinta mitä ennen tätä ratkaisua tehdään on vaikeinta mitä elämässä voi kohdata ihan riippumatta siitä mihin päätökseen lopulta päätyy minkä minkä päätöksen tekee tämän äärimmäisen vaikean tilanteen edessä tämän pohdinnan ollessa käynnissä tällainen vanhempi tarvitsee ja ansaitsee kaiken mahdollisen tuen koko sairaanhoidon etiikka perustuu ymmärtämiselle ei tuomitsemiselle ja näin herkässä asiassa fokuksen pitäisi olla siinä potilaassa siinä vanhemmassa joka on äärimmäisen vaikean tilanteen edessä ei eettisen pohdinnan kanssa kipuilevan hoitohenkilökunnan tilanteessa terveydenhuollon henkilöstö kohtaa joka tapauksessa erilaisia eettisiä tilanteita se on osa heidän

arvoisa rouva puhemies valitettavasti en päässyt aivan tähän keskustelun alkuun ja kuulin että ministeri soini oli käyttänyt täällä jo ennen sitä puheenvuoron haluaisin vain tähän alkuun toivoa että puhemiesneuvosto voisi mahdollisesti tarkentaa tai täsmentää vielä näitä ohjeita jotka liittyvät ministerin puheenvuoroihin silloin kun asia ei ole hänen oman tonttinsa asia nimittäin jos en aivan väärin muista niin viime kaudella kun käsittelimme tasa arvoista avioliittolakia ja kun silloisen ministeri niinistön kanssa halusimme käyttää asiasta puheenvuorot niin meidät komennettiin omille paikoillemme saliin käyttämään nämä puheenvuorot juuri siitä syystä että että juuri tätä tarkoitan miten nämä käytännöt sitten poikkeavat mahdollisesti toisistaan aina vaalikaudesta riippuen se ei ole kai järkevää että siinä poikkeamia on puhemies ensiksi niin kuin lupasin tuossa debatissa sanon muutaman sanan tästä euroopan neuvoston päätöslauselmasta johon tämä aloite hyvin vahvasti nähdäkseni on ankkuroitu nyt on muistettava että tämä kyseinen päätöslauselma oli tuossa euroopan neuvoston käsittelyssä hyvin kiistanalainen itse asiassa se oli todellakin vain yhden äänen päässä palautuksesta komiteaan uudelleen valmisteltavaksi lisäksi pitää muistaa että tästä asiasta ei eurooppa neuvoston tasolla hyväksytty lainkaan suosituksia ja tätä voi pitää hyvin poikkeuksellisena siis yleensä tulee myöskin suositukset hallituksille jotka ovat sitten velvoittavampia kuin kuin tällainen päätöslauselma eli tämä ei siis edennyt varsinaisesti hallituksille velvoittavana toimenpiteenä ja kyllä myös tuo äänestyslukema tietenkin osoittaa että tässä asiassa oli erittäin syviä erimielisyyksiä ja ja kuten sanoin eduskuntakäytännössä puhuisimme tilapäisestä enemmistöstä puhemies sitten haluan vielä nostaa esille muutamia näkökulmia varsinkin tuosta valtakunnallisen sosiaali ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan työstä jota kyllä kovasti arvostan aiemman kokemukseni pohjalta siellä lausunnossa todetaan muun muassa seuraavaa erityisen ongelmallisia olisivat tilanteet joissa ainoa saatavilla oleva lääkäri kieltäytyisi raskaudenkeskeytyksestä vakaumukseensa vedoten raskaana olevan naisen tilanteesta riippumatta kuinka silloin voitaisiin taata yhdenvertainen kohtelu ja raskaana olevan naisen tarvitseman hoidon saanti lisäksi viittasin jo debatissa tuohon väestöliiton kannanottoon myös tästä haluan siteerata seuraavaa raskaudenkeskeytystä hakevan potilaan siirtäminen toiselle työntekijälle tai jopa toiseen toimipisteeseen ei ole eettisesti hyväksyttävää raskauden keskeyttämiseen liittyy edelleen voimakas stigma jota ei ole tarpeen lisätä torjumalla potilas

arvoisa puhemies edelleenkään en pidä siitä että joidenkin mielipide asetetaan tässä salissa ikään kuin toisten ohitse ja ylitse pidän kyllä erittäin epäilyttävänä myös sitä että mikäli meillä on tällaisia elimiä joiden tehtävänä on arvioida terveydenhuollon erilaisia kysymyksiä niin tässä salissa käymme ulkoapäin kyseenalaistamaan heidän työnsä mikäli olemme heidän kanssaan eri mieltä mielestäni tällaiseen meidän ei pidä lähteä koska silloin viemme pohjan myös monelta muulta asialta joissa sitten ehkä tekin edustaja tanus luotatte etenen sanaan ja vielä puhemies totean että tässä väestöliiton kannanotossahan todetaan että italiassa ja itävallassa raskaudenkeskeytykseen pääsy on vaikeutunut näiden

puhemies etenen jäsenenä ihmettelen myös edustaja tanuksen kannanottoa eettisten asioiden neuvottelukunnan lausuntoihin siellä on kyllä hyvin asiantunteva porukka ja käytetään asiantuntijoita eri tahoilta ja käydään keskustelua ja nämä lausunnot perustuvat oikeuskäytäntöön ja siihen siihen vankkaan kokemukseen mikä eri tahoilla on totta kai varmasti edustaja tanus ja ja hänen tavallaan ajattelevat löytävät myös ammattilaisia jotka ajattelevat toisin

asiantuntemusta ja osaamista ei tällä tavalla asetettaisi kyseenalaiseksi

puhemies en ollenkaan epäile sitä että edustaja tanus on vilpitön siinä että hän kokee että hän voisi hoitaa potilaita ihan koska en en ole kokenut sitä en voi tietää mutta

tässä on ennen kaikkea mielestäni kuitenkin kysymys siitä onko naisella oikeus omaan kehoonsa äitinä minun täytyy sanoa että kyllä minun olisi hyvin vaikea viedä omaa tytärtäni sellaiselle lääkärille josta tiedän ettei hyväksy hänen ratkaisuaan esimerkiksi raskaudenkeskeytyksestä ja siinä mielessä tässä on erittäin paljon kyse ihmisoikeuksista ja naisten oikeuksista me tiedämme millä tavalla käy niissä maissa joissa nuoret tytöt jopa raiskauksissa joutuvat synnyttämään lapsia oman terveytensä uhalla oman mielenterveytensä uhalla oman kehityksensä uhalla oman tulevaisuutensa ja lapsensakin tulevaisuuden uhalla sen takia että on joku muu joka katsoo että heillä on moraalinen oikeus olla hyväksymättä tätä raskaudenkeskeytystä

mielipiteitä on ihmisiä jotka ajattelevat että se ei ole missään olosuhteissa hyväksytty on ihmisiä jotka ehkä ajattelevat että se on joissakin olosuhteissa hyväksytty ja on ihmisiä jotka ajattelevat että se on kaikissa olosuhteissa hyväksytty tässä ollaan nyt keskustelemassa ja päättämässä kansalaisaloitteen pohjalta toivon mukaan siitä että että hoitohenkilökunnalla on omantunnonsyistä oikeus vakaumukseen vedoten kieltäytyä abortin suorittamisesta aborttilain mihinkään muuhun kohtaan ja pykälään ei olla tekemässä muutoksia se säilyy ihan edelleen sellaisena kuin se tällä hetkellä meillä suomessa on

arvoisa puhemies tässä on monesti otettu esimerkkinä näitä näitä muita euroopan maita kannattaa myös keskustella siellä päin esimerkiksi irlannissa naisten kanssa jotka kokevat tämän asian hyvin hankalaksi ei ole mahdollisuutta tehdä oli se elämäntilanne mikä mikä tahansa jos tosiaankin tilanteessa jossa olet tekemässä tämän hyvin hyvin vaikean päätöksen jota jo itsessään joutuu sen puolesta varmasti pohtimaan monelta eri kannalta terveydenhuollon henkilökunta jota jota kohtaan meillä on kuitenkin arvostus olemassa kertoo sinulle että minä en muuten voi tehdä tätä niin voin vain kuvitella mikä se tunne on mikä naiselle jää te olette monessa puheenvuorossanne korostaneet sitä että kukaan ei kiellä aborttia mutta kyllähän tässä väistämättä tullaan siihen tilanteeseen että te vaikeutatte ja tällä päätöksellä nimenomaan vaikeutetaan abortin saamista kun se on jo muutenkin vaikeata ja hankalaa ja varmasti monelle monelle hyvin tukalaa

puhemies saman asian olisin nostanut esille että tässähän on kyse nimenomaan abortin saannin vaikeuttamisesta ettehän te voi edustajat tanus ja essayah väittää etteikö tämä vaikuttaisi mitenkään naisten abortin saantiin suomessa ja erityisesti sitä etteikö tällä olisi myöskin alueellisia seurauksia tämä ei ole mikään yksiselitteinen ihmisoikeuskysymys koska tämä vaikuttaa muiden ihmisten perus ja ihmisoikeuksien toteutumiseen ja tämä ihmisoikeuslainsäädännöllisesti voi myöskin olla yksi syy rajoittaa esimerkiksi uskonnonvapautta keskeisin kysymys tässä on nimenomaan se että me joudumme punnitsemaan naisten oikeutta omaan kehoon naisten itsemääräämisoikeutta omantunnonoikeutta vastaan

arvoisa puhemies tällaisesta kysymyksestä jossa on kyse aborttilainsäädännöstä tai omantunnonvapaudesta siihen liittyen näin miehenä jotenkin haluaisin hyvin varovasti puhua muistaen samalla sen että ei yksikään nainen päädy aborttiin

myös miehessä kyllä tämä keskustelu on aina sellainen jossa myös meidän miesten pitää katsoa peiliin mutta kun tässä viitataan nyt omantunnonvapauteen niin perustuslaissahan on oma pykälänsä se ei ole viides pykälä vaan se on yhdestoista pykälä uskonnon ja omantunnon vapaus tässä todetaan jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus sitten toisessa momentissa vähän myöhemmin todetaan kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen uskonnon harjoittaminen on semmoinen josta perustuslain tasolla säädetään että kukaan ei ole velvollinen omantuntonsa vastaisesti osallistumaan siihen mutta tässä ei sanota että kukaan ei ole omantuntonsa vastaisesti velvollinen osallistumaan ammattinsa työtehtäviin joiltakin osin puhutaan uskonnon harjoittamisesta siihen ei ole velvollisuus osallistua

arvoisa rouva puhemies täällä esimerkiksi edustaja biaudet kuvasi miten tämä laki toisi sellaisen ongelman että potilaat naiset joutuisivat kohtaamaan lääkäreitä tai hoitajia jotka eivät vakaumuksellisesti hyväksy raskaudenkeskeytystä ei tämä lainsäädäntö edustaja biaudet muuttaisi tässä suhteessa nykytilaa millään tavalla nytkin meillä on lääkäreitä ja hoitajia

jotka kohtaavat naisia ja jotka eivät vakaumuksellisesti hyväksy aborttia tai pitävät sitä elämän lopettamisena mutta päinvastoin tämä selkeyttäisi näitä tilanteita kun selkeästi esimerkiksi gynekologit ja ja terveyskeskuslääkärit voisivat kieltäytyä kirjoittamasta aborttiin liittyviä lausuntoja jolloin myös se työjärjestely olisi varmasti selkeämpää ja helpompaa

arvoisa rouva puhemies

ole on hyvä ja oikein että tämä kansalaisaloite on tehty se pyrkii poistamaan epäoikeudenmukaisuuden jonka kohteena hoitohenkilökunta on se haluaa poistaa ristiriidan joka suomen laissa on suhteessa euroopan ihmisoikeusjulistukseen joka voimakkaasti takaa omantunnon ja vakaumuksen ilmaisemisen oikeuden yksilönä edustaja biaudet lukekaapas tämä sieltä tarkkaan ilmaisunvapaus omasta omastatunnosta on keskeisiä prinsiippejä ja julkisessa virassa työssä yksilönä tämä oikeus on taattu se on ymmärretty kaikissa muissa euroopan maissa mutta ei suomessa ruotsissa tässä on kysymys hoitohenkilökunnan ihmisoikeuksista yhdenvertaisuudesta tasa arvosta omantunnonvapaudesta omantunnonvapaus taataan perustuslaissa uskonnonvapauslaissa yhdenvertaisuuslaissa ja syrjintälaissa nämä ovat nämä ovat yksiselitteisiä oikeuksia ja vapauksia

me emme puhu täällä nyt aborttioikeudesta vaan tämän yhden ammattiryhmän oikeudesta kieltäytyä elämän keskeytyksestä terveydenhuollon ammattilaisten tulee voida hoitaa ammattietiikkansa mukaisesti potilaita ilman että heitä painostettaisiin suorittamaan toimenpiteitä joiden he vakaasti uskovat vahingoittavan potilaita tai päättävän ihmiselämän samalla periaatteella lääkäreiden on sallittu toimia omantuntonsa mukaan elämää kunnioittaen muidenkin eettisesti ristiriitaisten toimenpiteiden suhteen kuten eutanasiassa tai kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanossa työntekijät jotka henkilökohtaisen perusteella kokevat raskaudenkeskeytyksessä päättävänsä raskaudenkeskeytyksessä päättävänsä ihmiselämän tulee vapauttaa raskaudenkeskeytysten suorittamisesta tämä ei ole ristiriidassa naisten lakisääteisten oikeuksien kanssa eikä vaaranna naisten henkeä tai terveyttä kuten esimerkit muissa eu maissa osoittavat tämä aloite on tervetullut

rouva puhemies täällä on käytetty hyviä puheenvuoroja tämän keskustelun aikana ja minusta on hyvä että täällä on noussut myöskin sellaista syvällistä eettistä pohdintaa tässä keskustelussa on hyvä muistuttaa siitä että valtiolla on

on mitä vahvimmin sitä että on oikeus ilmaista se oma vakaumuksensa elää vakaumuksensa mukaista elämää euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksessä tulee esille se että kun hoitohenkilökunnalla tai lääkärillä on mahdollisuus oikeus omantunnonsyistä olla osallistumatta aborttiin niin tulee varmistaa silloin ettei samassa yhteydessä

siinä todellakaan puolan valtiota ei moitittu siitä etteikö siellä voi olla lääkärillä omantunnonvapaus kieltäytyä vaan moitittiin siitä että kun näissä tapauksissa oli ollut lain mukaan mahdollisuus siihen aborttiin niin sitä ei oltu sitten järjestetty

joilla lain mukaan on oikeus hakeutua aborttiin nämä oikeudet myöskin sitten toteutuvat siinä mielessä edelleenkin tuntuu että tässäkin vaiheessa tätä keskustelua pitää vielä alleviivata sitä että kenenkään oikeuksiin ei olla tässä koskemassa työjärjestelyillä tätä on pystytty hoitamaan eri puolilla eurooppaa vielä alleviivaan myös sitä minkä tuossa debatissa otin

arvoisa puhemies täällä on puhuttu yhdenvertaisuudesta mutta mielestäni yhdenvertaisuuslakia nyt tulkitaan aika merkillisesti on tarkoitus taata nimenomaan kansalaisten yhdenvertaiset palvelut sitä ei ole tarkoitettu ennen kaikkea turvaamaan sitä että viranomaiset voivat valita kenelle he antavat minkälaista palvelua tässä mennään jotenkin nyt niin kuin vähän väärään suuntaan sitten toisaalta

velvoittaa että työnantajan on esimerkiksi kehitettävä toimintaansa niin että erilaisen taustan esimerkiksi uskonnollisen vakaumuksen omaavat henkilöt voivat tehdä töitä yhdessä tämä voi tarkoittaa sitä että yritetään järjestellä työtehtäviä ottaen huomioon eri henkilöiden perustellut toivomukset ja näkemykset näin on tänä päivänä minun mielestäni toimittu terveydenhuollossa mutta ehdotonta velvollisuutta tällaisten niin sanottujen kohtuullisten mukautusten tekemiseen ei ole muuten kuin vammaisten henkilöiden kohdalla

arvoisa puhemies alkuun täytyy todeta että edustaja essayahin näkemys siitä mikä on perusoikeus on huomattavasti laajempi kuin se mihinkä mihinkä normaalisti on totuttu

tulee olla saatavilla ja sen tulee olla yhtäläisesti kaikkien saatavilla minun nähdäkseni ei mitenkään voida kieltää eurooppalaisten kokemusten valossa et teikö tässä olisi kysymys kahden oikeuden kollisiosta ja nimenomaan sellaisesta jossa kumpikaan ei ole ihmisoikeusperustaltaan niin vahva että se yksiselitteisesti voitaisiin kansainvälisten ihmisoikeuselinten tuomioiden perusteella katsoa ehdottomaksi ja yleismaailmalliseksi tässä on kysymys myös kahdesta oikeudesta jotka kumpikin itse asiassa suomessa tällä hetkellä toteutuvat melko hyvin siitä huolimatta että kummankin suhteen on esitetty keskustelussa useampiakin laajennuspyrkimyksiä minä itse kannatan sitä että aborttioikeutta tulisi laajentaa siihen suuntaan että erityisiä syitä ei tarvitsisi tarvitsisi ilmaista aborttia haettaessa toisaalta kansalaisaloite vaatii sitten toisentyyppistä laajentumista

ne kaksi perusoikeutta jotka tässä ovat ikään kuin vastakkain ovat toisaalta uskonnon ja ja toisaalta sitten naisen oikeus raskaudenkeskeytykseen uskonnon ja omantunnonvapaudessa perinteisesti ydinalueeksi on ajateltu henkilön oikeus uskoa ja harjoittaa uskontoaan ja uskontoaan ja tässä mielessä me emme ole siinä uskonnonvapauden ydinalueella tämä myös asettaa useita avoimia kysymyksiä täällä keskustelussa on jo tullut esille esimerkki papista joka ei halua työskennellä naisten kanssa meillä voi olla rauhanturvaajaksi pestautuva henkilö joka ei halua kantaa asetta taikka elintarviketyöntekijä joka vastustaa vastustaa gmo manipuloituja tuotteita ja hankkiutuu silti saarioiselle töihin

tämä tarkoittaa vain sitä että tämä kysymys on avoin tämä kysymys on sellainen johonka me tulemme törmäämään vielä monta kertaa ja jossa meidän täytyy sitä rajaa vetää ja jossa ei ole mitään

yksiselitteistä auktoriteettia tai oikeaa vastausta siihen mihin kohtaan se laitetaan oleellista kuitenkin on pohtia että mikä se oikea kohta sitten onkin se ei joudu ristiriitaan tämän aborttioikeuden kanssa

arvoisa rouva puhemies

on semmoinen että tästä on aika helppo puhua silloin jos et ole ikinä itse ollut siinä tilanteessa missä nämä naiset ovat jotka joutuvat tämän päätöksen tekemään silloin kun ei ikinä itse joudu käymään läpi sitä häpeää sitä pelkoa jota nämä naiset joutuvat käymään läpi täällä aika hyvin tuli aikaisemmin jo esille se että itse asiassa meidän aborttilakimme on todella tiukka se on yksi eun tiukimpia mehän emme luota pelkästään naisen omaan arvostelukykyyn me emme luota siihen niin että kun nainen sanoo että tarvitsee tämän abortin niin hän sen saa

täällä on niin paljon vedottu nyt euhun tässä teemassa ja keskustelussa että varmaan tämän jälkeen me sitten näemme että nämä samat ihmiset jotka koko ajan vetoavat euhun tulevat esittämään sitten suomen aborttilainsäädäntöön samantyyppisiä linjauksia ja helpotuksia joita muista muista eu maista löytyy mutta ehkä me kaikki nyt myös tiedämme että näin ei tule käymään ja just sen takia tässä salissa tätä aloitetta puolustavat kaikista intohimoisimmin just ne ihmiset jotka aborttia tosiasiassa vastustavat ja haluavat vaikeuttaa sen saamista täällä jo aikaisemmin puhuttiin siitä miten tämä asettaa naiset tässä maassa eriarvoiseen asemaan mutta kun minä aikaisemmin puhuin siitä miltä näistä naisista tuntuu niin minä todella toivon että kun täällä puhutaan tappamisesta lapsen elämän päättämisestä niin siinä vaiheessa mietittäisiin miltä se tuntuu näistä naisista miltä se tuntuu niistä naisista joista te nyt puhutte

samalla kun tässä salissa on myös aika paljon kuunneltu kätilöitä täällä mielellään puhutaan kätilöistä niin ehkä tässä vaiheessa sitten nimenomaan kannattaa kuunnella kätilöliittoa joka tätä aloitetta vastustaa naisella tulee aina olla oikeus päättää omasta ruumiistaan arvoisa rouva puhemies minun ei missään nimessä tule kiristää päinvastoin te haluatte vaikeuttaa abortin saantia ne lausunnot jotka tästä on annettu nimenomaan kertovat siitä abortit eivät katoa sillä että niitten saamista vaikeutetaan ne eivät katoa sillä että ne kielletään me tiedämme kaikista esimerkeistä että tämä vain aiheuttaa sen että abortit siirtyvät vaarallisempiin ja vaarallisempiin olosuhteisiin laittomat abortit ovat yksi suurimpia äitikuolleisuuden äitikuolleisuuden syitä

on ministeri soini

arvoisa rouva puhemies noudatan vain sitä menettelyä jota minulle suositeltiin kun halusin kansalaisena ja kansanedustajana käyttää sananvaltaani minut osoitettiin tänne ja täältä minä puhun pari asiaa haluan tuoda selville siteeraan kirjailija matti mäkelää hän äiti teresa totesi nobelin rauhanpalkinnon saatuaan abortin olevan suurin uhka maailmanrauhalle lausunto vaiettiin lähes kuoliaaksi koska herttaisen hyväntekijänunnan maineeseen ei haluttu tahroja

arvoisa rouva puhemies en lue mitä äiti teresa itse sanoi nobelin vastaanottopuheessaan yhdestoista joulukuuta seitsemänkymmentäyhdeksän mutta sen sanon että se mitä hän sanoi vaikutti omaan vakaumukseeni asiasta kolmekymmentäviisi vuotta sitten ja se on edelleen voimassa minä pidän erittäin tärkeänä että suomessa käydään näistä asioista eettistä keskustelua myös täällä ei tässä ole olemassa siinä mielessä oikeata ja väärää mielipidettä on kaksi eri mielipidettä ja niitä soisi kunnioitettavan mielestäni mennyt aika mieliä kiihdyttävä aihe tiedän varmasti tästä myöskin aika paljon koska sähköposteja olen saanut satamäärin tästä asiasta mutta nyt ei ole kysymys minusta eikä ole oikeastaan kysymys sinustakaan nyt on kysymys siitä saako hoitohenkilökuntaan kuuluva ihminen toteuttaa omantunnonvapauttaan siitä tässä on kysymys ja nimenomaan siitä arvoisa rouva puhemies tämä oikeus minun mielestäni pitäisi ihmisillä olla tätä asiaa tällä hetkellä käytännössä suomessa kierretään ja tavallaan hyvä niin en muista pitkään aikaan lääkärin saaneen potkuja tästä syystä että hän kieltäytyy esimerkiksi lähetteen kirjoittamisesta se on farisealaista jos kerran ollaan sitä mieltä niin sitten nämä poikkeukset kuitenkin katsotaan läpi sormien tästä on kysymys arvoisa rouva puhemies tulen äänestämään jos tämä kansalaisaloite pääsee valiokunnasta tänne toivon ettei sitä siellä haudata niin kuin mahdollista on vaan että se tuodaan tänne käynnistettäväksi sen puolesta ja tämä on kansanedustaja timo soinin henkilökohtainen kanta ei hallituksen kanta eikä perussuomalaisten eduskuntaryhmän kanta

arvoisa rouva puhemies oikeus raskaudenkeskeytykseen on ollut suomalaisilla naisilla nyt jo yli neljäkymmentä vuotta oikeus on vahvasti sidoksissa naisten oikeuteen omaan kehoon jokaisella on oltava mahdollisuus päättää itse omaan kehoon liittyvistä asioista tämä on ihmisoikeuskysymys abortti ei ole kenellekään mieluinen ei lääkärille eikä raskaana olevalle naiselle se on henkisesti hyvin vaativa mutta silti joissain tapauksissa välttämätön toimenpide jolla turvataan raskaana olevan naisen terveys tulevaisuus jos lääkärillä olisi oikeus kieltäytyä abortin tekemisestä omaantuntoon vedoten asettaisimme naiset esimerkiksi alueen suhteen eriarvoiseen asemaan kuinka turvataan sen naisen terveys jonka alueen ainoa lääkäri kieltäytyy tekemästä aborttia arvoisa rouva puhemies raskaudenkeskeytys on pelastanut vuosien saatossa lukuisten naisten hengen se onkin terveydenhuollon tärkein tehtävä auttaa hädässä olevia ihmisiä oikeus kieltäytyä abortin tekemisestä omaan vakaumukseen vedoten on ristiriidassa tämän perustehtävän kanssa abortti ei ole ainoa terveydenhuoltoon liittyvä asia joka kuohuttaa kieltäytyminen abortin tekemisestä raskauden keskeyttämisen syiden takia tapauskohtaisesti saattaisi johtaa siihen että jokainen lääkäri määrittelisi itse ne kriteerit joiden perusteella hän potilaitaan tämä ei ole millään tapaa eettistä pahimmillaan tilanne voisi johtaa siihen että vain varakkailla naisilla olisi mahdollisuus mennä yksityislääkärille saamaan abortti toivon että tähän pisteeseen ei koskaan jouduta menemään arvoisa rouva puhemies abortissa ei saa olla kyse rahasta abortissa ei saa olla kysymys vakaumuksesta ei raskauteen johtaneista syistä abortissa on oltava aina kyse raskaana olevan naisen oikeudesta omaan kehoon ja terveyteen

arvoisa rouva puhemies abortti on aina raskas päätös niin nuorelle tytölle kuin aikuiselle naisellekin se ei ole yhdellekään lääkärille tai hoitajalle yhdentekevä toimenpide olen ollut itse sairaanhoidon opiskelijana avustamassa raskaudenkeskeytystä ja myös hoitamassa toimenpiteen jälkeen abortin läpikäyneitä minusta näissä tilanteissa empatiaa ja sympatiaa pitää olla tämän äidin kanssa se on hänen päätöksensä ja sitä pitää kunnioittaa minusta ei pidä näitä toimenpiteitä ylidramatisoida eikä myöskään mystifioida jokainen nainen itse milloin kenen kanssa ja kuinka monta lasta haluaa synnyttää maailmaan tämä on oikeus jota tulee vaalia ja jota pitää myös kunnioittaa meillä on esimerkkejä maailmalta siitä että kun tätä oikeutta ei ole niin se johtaa ei toivottuihin ei toivottuihin abortteihin sillä tavalla että ne on tehty olosuhteissa jotka vaarantavat äidin tulevaisuuden tässä aloitteessa nyt esitetään että terveydenhuollon henkilöstö voisi kieltäytyä abortin tekemisestä ongelmaksi nousee se kuka tämän vakaumuksen tutkii missä on se komissio joka määrittelee kenellä on vakaumus oikea aito vakaumus takana voiko käydä niin että jonkun ihmisen yhteisö pakottaa hakemaan vapautusta raskaudenkeskeytyksistä muutoin hän tulisi leimatuksi tuossa yhteisössään

suomessa abortit ovat vähäisiä niiden määrä on laskenut koko ajan ja ne ovat myös turvallisia ja tässä taustalla on se että meillä on hyvä ehkäisyneuvontajärjestelmä ja meillä on saatavissa myös

nyt on keskusteltu

suomen tilanteesta että tämä olisi nyt jotensakin hirvittävän hankala ja ongelmallinen tuossa etenen eettisten asioiden neuvottelukunnan lausunnossakin todetaan että jokaisella työpaikalla voidaan sopia työkohteista ja toimintatavoista ja työnantajan ja työntekijän välisillä sopimuksilla voidaan myös työnkuvaa rajata työntekijän toivomalla tavalla mikäli kaikki lain edellyttämät tehtävät ja toimenpiteet tulevat siitä huolimatta asianmukaisesti suoritetuiksi tämä on tietenkin se arkilähtöinen tapa jolla tätä asiaa hoidetaan ja katson toisin kuin ulkoministeri soini joka täällä totesi että tämä olisi jollain lailla farisealaista meillä on käytännöt jotka jotka toimivat kansalaisten yhdenvertainen kohtelu edellyttää että terveydenhuollossa toimivat eivät omista moraalisista syistä voi kieltäytyä asianmukaisen hoidon antamisesta tästä syystä minusta tätä aloitetta ei pitäisi lain muotoon saattaa tämä asia tullaan kyllä sosiaali ja terveysvaliokunnassa käsittelemään ja siitä se asianmukaisesti

arvoisa rouva puhemies

olisi poliittisesti varmasti järkevämpää olla hiljaa mutta täytyy puhua raskaudenkeskeytys on luonnollisesti monelle terveydenhuollon työntekijälle eettinen kysymys ja abortin tekeminen on psyykkisesti erittäin raskas toimi henkilö on silloin osallisena päättämässä elämää jopa vastoin henkilökohtaista ja syvää vakaumustaan pyydän arvoisia kansanedustajia muistamaan että oikeus kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä ei koske tilannetta jossa naisen henki on vaarassa aivan kuten ministeri soini äiti teresaa suurin piirtein siteeraten sanoi elämä on pyhää ja siksi henkilökohtaisesti kannatan tätä kansalaisaloitetta useat täällä ovat huolissaan siitä mihin eurooppalaiseen viitekehykseen yleisesti suomi asemoituu olemmeko lähempänä saksaa ranskaa vai lähennymmekö makedoniaa tällä hetkellä omantunnonvapaus toteutuu kahdessa ensimmäisessä mutta suomi ja makedonia noudattavat samaa minun nähdäkseni moraaliltaan arveluttavaa lähestymistapaa jossa omantunnonkysymykset ja ihmisarvo ovat toisarvoisia lähes kaikissa euroopan maissa terveydenhuollon työntekijöillä on oikeus vedota vakaumukseensa ja kieltäytyä suorittamasta

kansalaisaloitteessa mainitaan euroopan neuvoston päätöslauselma

siinä nimenomaisesti kehotetaan jäsenmaita säädöstensä muuttamiseen siten että ne turvaavat

täällä edustaja haatainen on selostanut kuinka euroopan neuvostossa olisi tässä tapahtunut työtapaturma minä sanoisin suoraan että politiikassa ei tapahdu tällaisia tapaturmia oli tulos mikä tahansa äänestyksessä tulos on siinä ja tulos pitää omantunnonvapaus on nähdäkseni myös valinnanvapaus ja työntekijän oikeus vakaumukseensa monet täällä kritisoivat erilaisia pakkokeinoja no tässä olisi mahdollisuus poistaa yksi pakko korostaa ihmisarvoa maailman lääkäriliitto ja suomen lääkäriliitto tukevat sitä tavoitetta että henkilöstöllä on mahdollisuus toimia eettisten periaatteidensa mukaisesti arvoisa puhemies syrjinnän pitää päättyä meillä ei ole varaa menettää ainuttakaan kätilöä sillä perusteella että valtio toimii heidän vakaumustaan vastaan itse aion jos tämä aloite tulee tänne suureen saliin äänestää aloitteen puolesta

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat

pitää olla ehdoton vaade että kansalaisaloitteet tuodaan lopulta aina äänestettäväksi isoon saliin sen pitäisi olla itsestään selvää tässä kansalaisaloitteessa on esitetty lakiin muutosta jonka perusteella terveydenhuollon henkilökunnalla olisi oikeus kieltäytyä eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella osallistumasta raskaudenkeskeytystoimenpiteeseen ja tekemästä keskeytykseen johtavaa lausuntoa ellei naisen henki ole vaarassa

niin selvisi että terveydenhuollon ammattilaisten liitot liittojen eettiset ohjeistukset sekä sosiaali ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ovat kaikki selkeän yhtenäisesti nykyisen lain kannalla tämän eduskuntakäsittelyn aikana minun mielestäni pitää selvittää se voiko terveydenhuollon henkilökunnan oikeus kieltäytyä raskauden keskeyttämisestä johtaa potilaan oikeuksien ja jopa terveyden vaarantumiseen etene terveysalan eettinen neuvottelukunta on todennut että jos raskauden keskeyttämisestä voisi kieltäytyä tapauskohtaisesti niin kuin tässä esitetään esimerkiksi raskauden keskeyttämisen syyn vuoksi potilas joutuisi kohtuuttomaan asemaan

tai työilmoituksessa lukea että nyt haetaan henkilöä joka on valmis tekemään kaikki toimenpiteet joita mahdollisesti voisi voisi eteen tulla tämä on syytä ottaa tämän lakialoitteen käsittelyssä esille arvoisa puhemies aivan lopuksi myös kätilöliitto on tätä asiaa käsitellyt ja he toteavat että ne työntekijät jotka eivät halua olla tekemisissä raskaudenkeskeytyksen kanssa joko eivät hakeudu sellaisiin työtehtäviin tai ovat saaneet sovittua asiasta työnantajansa kanssa eli tämä ei kovin iso ongelma tänäkään päivänä ole mutta itse toivon että valiokunta tekee tässä perusteellisen työn itse tulen perehtymään tuohon

arvoisa rouva puhemies pakko kommentoida edelliseen puheenvuoroon liittyen sen verran että tuli vain mieleeni että muillakin lääkäriammattikunnilla saattaa olla sellaisia asioita kuin tämä nyt käsillä oleva asia mihin ei välttämättä haluaisi ryhtyä

ja ehkä tällöin kuitenkin tilanne on se että sitten hakeudutaan toisenlaisiin lääkärin tehtäviin

raskauden keskeyttäminen on jo nyt vaikea asia ja suomen aborttilainsäädäntö on jo kansainvälisesti vertaillen tiukka mielestäni raskauden keskeyttämistä ei ei tule millään tavalla vaikeuttaa vaikka täällä monta kertaa on mainittu että tämä ei sitä tekisi mielestäni tässä kuitenkin on ilmapiiri sellainen että se vaara on olemassa on puhuttu maantieteellisestä tasa arvosta itselläni ei ole asiantuntemusta ottaa siihen kantaa mutta myös salissa istuneet lääkärit ovat käyttäneet puheenvuoroja joissa tästä ollaan huolissaan jo tällä hetkellä on käytetty salissa puheenvuoroja siitä että syntymä on pyhä se että vakaumus vaikuttaa raskauden keskeyttämiseen on mielestäni hyväksyttävää ainoastaan silloin kun kyse on raskaana olevan naisen omasta vakaumuksesta meillä on tällä hetkellä käytössä laajat seulonnat raskauden aikana seulontojen tarkoituksena on selvittää sikiön kehityksen mahdolliset poikkeamat jotta äidin ja sikiön terveys voidaan turvata kaikki odottavat äidit varmasti toivovat että kaikki olisi kunnossa kiintymys syntymättömään lapseen syntyi ainakin itselläni jo odotusaikana joskus kuitenkin käy niin että sikiöllä on vakava kehityshäiriö välttämättä edes tulisi selviämään synnytyksestä tällaisessa tilanteessa äidin henki ei ole vaarassa mutta kuitenkin saatetaan päätyä siihen että raskaus halutaan keskeyttää kuten edustaja siren täällä aiemmin jo toi ilmi tällaisessa tilanteessa vanhemmat tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen hoitohenkilökunnan tehtävä on juuri tämä lähes kaikki terveydenhuollon ammattijärjestöt toteavat että terveydenhuollon henkilökunnan oikeus kieltäytyä raskauden keskeyttämisestä voisi johtaa potilaan tai jopa terveyden vaarantamiseen minua huolestuttaa tässä aloitteessa kolme asiaa ensimmäinen on abortin muuttuminen entistä vaikeammaksi ja tuomittavammaksi toinen on alueellisen epätasa arvon lisääntyminen ja kolmas liittyy koulutukseen jatkossakin on tärkeää että kaikki terveydenhuollon ammattilaiset osaavat tarvittaessa osallistua myös raskaudenkeskeytyksiin tämä kuuluu ammatinharjoittamisen vaatimuksiin jos aloite etenee eduskuntaan päätettäväksi tulen äänestämään sitä vastaan

arvoisa puhemies kansalaisaloite koskettaa yhtä aatehistoriallisesti kauaskantoisinta perusoikeuttamme kysymys omantunnonvapaudesta on on eduskunnassa kysymys omantunnonvapauden merkityksestä on viime vuosina ollut eniten esillä koulun uskonnonopetuksesta keskusteltaessa juuri perustuslain yhdennentoista pykälän nojalla perusopetuslakia ja lukiolakia vuosituhannen alkupuolella muutettiin siten että uskonnonopetukseen ei enää sisälly uskonnon harjoittamista koska uskonnon harjoittamisen pitää olla vapaaehtoista aina omantunnonvapauden varjelemisesta on kyse myös silloin kun on säädetty mahdollisuudesta siviilipalvelukseen aseellisesta palveluksesta voi kieltäytyä omantunnonsyistä luterilaisen kirkon piirissä on kahdeksankymmentä luvulta saakka käyty keskustelua viranhaltijoiden lähinnä pappien oikeudesta kieltäytyä yhteistyöstä naispuolisten pappien kanssa omantunnonsyistä oma kokemukseni on on että naispappeuden torjuvien ihmisten vakaumus on luja ja vahva ja tavallisesti ankkuroituu heidän uskonnonvakaumukseensa vaikka näin on kirkko ei ole katsonut oikeaksi ottaa palvelukseensa henkilöitä jotka omantunnonsyistä kieltäytyisivät suorittamasta joitakin kirkon hyväksymiä virkatehtäviä johdonmukainen linja on että viran vastaanottava ottaa vastaan samalla kaikki viran tehtävät ja velvollisuudet jos omatunto ei tätä mahdollista on henkilön viisainta etsiytyä toisenlaiseen työhön ja tehtäväkenttään ero siviilipalveluksen sallimiseen on selvä asevelvollisuushan kohdistuu lähtökohtaisesti kaikkiin nuoriin miehiin siksi yksilön omantunnonsuojan tarve vaatii erityistä huomiota kirkon virkaan ryhtyminen puolestaan ei ole asevelvollisuuteen rinnastettavissa kukin voi itse harkita mihin ammattiin lähtee opiskelemaan ja ottaa selvää minkälaisia viran ja työn tehtäviä tavallisesti tulee eteen jos siellä on jotain joka ei mahdu omantunnon piiriin silloin harkita muita ammatteja ajattelen samoin tästä kansalaisaloitteesta harkitessaan terveydenhuollon ammattia henkilön on hyvä perehtyä työhön ja erikoistumisalojen mahdollisiin tehtäviin kutsumus terveydenhuoltoalalle hoitajan tai lääkärin ammattiin on tietysti kovin arvokas tärkeä asia vahva kutsumus auttaa jaksamaan raskaassa ja vaativassa työssä mutta kutsumus ei mielestäni voi tarkoittaa sitä että henkilölle syntyisi jokin oikeus vaatia itselleen erivapauksia erivapauksia joistakin virkaan tai työhön kuuluvista tehtävistä perustuslaki säätää siitä että kukaan ei ole velvollinen osallistumaan osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen mutta perustuslaki ei säädä siitä että kukaan ei ole velvollinen ammatissaan tekemään niitä työtehtäviä joita hän pitää vakaumuksensa vastaisina kokonaan eri asia on että terveydenhuoltoalalla työyhteisöissä organisaatioissa voidaan kollegiaalisesti pitää huolta jokaisen jaksamisesta ja joustaa ja antaa tukea tarvittaessa ja en oikein ymmärrä että tämä jotain farisealaisuutta on on se että jaetaan työtehtäviä järkevällä tavalla niin että kaikki jaksavat ja työt tulevat tehdyksi

arvoisa puhemies

ennen kaikkea mieltäni mieltäni kyllä huolestuttaa myöskin ulkoministeri soinin tokaisu tuossa minulle kun hän sanoi että taatusti hän vie ulkoministerinä myös kantaansa ulkomaille suomihan on kuitenkin perinteisesti ykssa edistänyt tyttöjen seksuaalioikeuksia ja mielestäni tämä on asia josta tulisi keskustella laajemminkin ja hallituksen sisällä tulisi keskustella onko näin toki hänellä on oikeus omaan mielipiteeseensä sitä en sano mutta on ero siinä mikä on suomen linja ja mikä on ulkoministerin henkilökohtainen mielipide

suomen nykyinen aborttilainsäädäntö ei ole erityisen salliva vaan erittäin tiukka verrattuna muihin eu maihin kahdessakymmenessäkahdessa eu maassa nainen voi saada raskaudenkeskeytyksen omasta pyynnöstään vain suomessa ja kahdessa muussa eu maassa tarvitaan lakisääteinen peruste ja portugalissa luxemburgissa ja espanjassa katolisissa maissa he ovat viime aikoina liberalisoineet lainsäädäntöään espanjassa naiset kirjaimellisesti menivät kaikki kadulle kun kysymyksessä oli heidän oikeuksiaan naisina olisi kavennettu kysymys on mielestäni ennen kaikkea naisen oikeudesta omaan kehoonsa käytännössä lainsäädäntö mielestäni on kuitenkin toiminut ja itse asiassa paineita tämän lain muuttamiseksi on yllättävän vähän vaikka se mielestäni paremmin vastaisi meidän tämän päivän käsitystä jos se olisi vapaamielisempi tai liberaalimpi kuin se on nyt tänään käytännön maista joissa kieltäytyminen on ollut mahdollista siten kuin tässä aloitteessa on on esitetty ovat mielestäni varoittavia ja ne antavat aihetta ajatella että tämä voisi vaarantaa näiden terveyspalvelujen saannin naisilta ottaen huomioon esimerkiksi suomen maantiedon tästä olemme ihan selvästi eri mieltä ja se ehkä onkin se perusta meillä on eri käsitys siitä mihin tämä johtaa vapautta toimia omien moraalisten käsitysten mukaisesti on punnittava vastoin muiden oikeuksia muun muun muassa naisten lisääntymisoikeuksia kieltäytymisoikeuden puuttuminen suomen lainsäädännöstä perustuu mielestäni suomen lainsäädännön pyrkimykseen tasa arvoon ja yksilöiden kunnioittavaan kohteluun sillä on keskeinen vaikutus naisten lakisääteisten terveyspalvelujen saatavuuteen

tutkijoiden esittämiin käsityksiin että tällainen kieltäytymisoikeus lisäisi nöyryytyksen kokemuksen mahdollisuutta ja on mielestäni nähtävissä yrityksenä kieltäytyä hoitamasta raskaudenkeskeytysten määrän vähentäminen on tietenkin yhteinen tavoitteemme mutta sitä ei voi tehdä heikentämällä naisten oikeutta raskaudenkeskeytykseen tai heikentämällä sen saatavuutta

puhemies olen iloinen siitä että edustaja hakkarainen toi tämän elävän esimerkin tähän saliin koska mielestäni tuossa kirjeessä kyllä erittäin hyvin kuvattiin se mistä tässä lopulta on kysymys kun puhutaan oikeudesta vakaumukseen ja ja omantunnonvapaudesta täällä salissa käyty keskustelu osoittaa sen että täällä on yksinkertaisesti erilaisia vakaumuksia osa näkee abortin pelkästään naisen oikeutena omaan kehoonsa osa näkee abortin jo alkaneen ihmisyksilön elämän lopettamisena aivan tämä sama jako on myös siellä terveydenhuoltohenkilöstön keskellä siellä on erilaisista vakaumuksista nousevia näkemyksiä suhteessa raskaudenkeskeytykseen mielestäni tämä täytyisi tunnustaa myös potilaiden kannalta

että ihmisen elämä alkaa hedelmöittymisessä ja abortti merkitsee syntymättömän lapsen elämän lopettamista ja ja sen sen vuoksi tätä tätä suojaa tarvittaisiin no no miten vakaumus sitten selvitetään ne lääkärit ja hoitajat jotka tähän pykälään ja lainsäädäntöön turvautuisivat aivan varmasti itse ottaisivat sen puheeksi ja ja vetoaisivat siihen kun itse aikoinaan valmistuin lääkäriksi niin työpaikkaa hakiessani terveyskeskuksesta tai sairaalasta otin sen jo siinä vaiheessa kun hain työtä esiin että että minulla on sellainen vakaumus jonka pohjalta en aio osallistua abortin suorittamiseen enkä voi kirjoittaa sellaista lausuntoa

eikä näissä työjärjestelyissä mutta tiedän taas niitä lääkäreitä ja ja kätilöitä ja hoitajia joilla näitä vaikeuksia vaikeuksia on on ollut mielestäni tässä on kysymys myös terveydenhuoltohenkilöstön keskinäisestä tasavertaisuudesta että kaikilla olisi se sama oikeus

arvoisa puhemies suomen aborttilainsäädäntö on nykyisellään varsin tiukka ja yksityiskohtainen suomen aborttiluvut ovat edelleen pohjoismaiden pienimmät stmn saamien selvitysten perusteella raskaudenkeskeytyksiä koskevia viikkorajoja tai terveydenhuollon henkilöstön oikeuksia kieltäytyä tehtävistä ei ole syytä muuttaa sen sijaan olennaista on huolehtia riittävästä ehkäisyneuvonnasta koulutusjärjestelmässämme arvostan erittäin korkealle ihmisiä jotka tekevät hoitotyötä tai sosiaalityötä molemmissa ammateissa ihmiset joutuvat tilanteisiin joissa koetellaan omaa suvaitsevaisuutta ja eettisyyttä näissä ammateissa on usein kuunneltava ihmistä joka apua hakee enemmän kuin omia tarpeitaan toisen ihmisen aito hyväksyntä vaatii sitä että on osattava laittaa itsensä taka alalle ja toisen tarpeet keskiöön kieltäytyminen raskaudenkeskeytyksistä johtaisi käytännössä sairaaloissa tilanteeseen jossa osa henkilökunnasta vapautettaisiin aborttien suorittamisesta suorittamisesta ja osa ei näin ei voi olla abortissa ei voi olla kysymys hoitohenkilökunnasta vaan jokaisen naisen oikeudesta omaan kehoon ja oikeudesta saada tarvitessaan puolueetonta apua terveydenhuollossa ja sosiaalityössä työskentelevät joutuvat toisinaan kohtaamaan tilanteita joissa oma eettinen näkemys voi olla ristiriidassa hoitotapahtuman kanssa nämä ovat asioita joita jokainen alalle kouluttautuva joutuu pohtimaan näitä olen myös itse joutunut opiskellessani pohtimaan ammattia valitessaan on itsensä kanssa tehtävä selväksi mitä on työssään valmis tekemään tämä on myös jokaisen asiakkaan ja potilaan oikeus sillä vastentahtoisesti työtään tekevän asiakkaaksi harva meistä haluaisi jos sitten joku alalla työskentelevä joutuu myöhemmin tilanteeseen jossa huomaa oman arvomaailmansa muuttuneen vaihtoehtoja asian ratkaisemiseen on olemassa muitakin kuin kansalaisaloitteen oikeus kieltäytymiseen työpaikoilla tehdään monista syistä töiden uudelleenorganisointia tällaisessa tilanteessa työyhteisön ilmapiiriin vaikuttaisi kuitenkin väistämättä että yksi ikään kuin moralisoisi myös muita aborttityön tekemisestä vaikka hiljaisestikin työjärjestelyjen sijaan minusta pitäisi kiinnittää huomiota toisenlaisiin työtehtäviin hakeutumiseen naistentautien erikoislääkäreitä ja hoitajia työskentelee paljon myös yksityisellä sektorilla ja avovastaanotoilla joilla ei abortteja suoriteta työpaikan vaihto voi auttaa jokaisen omaan henkilökohtaiseen eettiseen ristiriitaan vaihtoehtojen etsimistä yhdessä potilaan kanssa ei pidä sotkea hoitohenkilöstön oikeuteen kieltäytyä abortin tekemisestä vaihtoehtoja voi etsiä hoitohenkilökunnan tulee kuitenkin olla rinnallakulkija sillä kukaan ei voi eikä kukaan saa tehdä naisen puolesta päätöstä abortista kukaan muu ei kanna loppuelämäänsä päätöksen seurauksia olipa se sitten raskaudenkeskeytys tai raskauden jatkaminen nyt tällä aloitteella taidetaan kuitenkin tavoitella jotain aivan muuta hoitohenkilöstön kautta yritetään nyt luoda yhteiskuntaamme ilmapiiriä jossa abortista tehdään häpeä ja tabu

arvoisa puhemies

joka toinen niistä naisista jotka vankilan pihalla kanssani kävelevät on joko sikiönlähdettäjä tahi nainen jolta on sikiö rikollisesti poistettu ja joka suorittaa kuuden kuukauden vankeustuomiota vesileipäläisenä niitten joukossa on kauniita nuoria tyttöjä sivistyneitäkin vaikka harvemmin sillä sellaiset saavat joko ehdonalaisen tuomion tahi eivät joudu kiinni kiinni joutuvat vain köyhät naiset joitten on pakko kääntyä sivistymättömien puoskarien puoleen ja jotka sitten sairastuvat ja joiden on pakko lähteä sairaalaan jossa heidät heti ilmiannetaan ja jossa pahimmassa tapauksessa vielä kuolinvuoteellakin poliisi kiristää tietoja

ja minä en ole aivan varma muistavatko kaikki minkä takia meillä aikanaan säädettiin sellainen aborttilaki joka meillä nyt tällä hetkellä on ennen sen säätämistä vielä tuhatyhdeksänsataakuusikymmentä luvun lopulla noista päivistä mistä hella kirjoittaa puhumattakaan meillä tehtiin kymmeniätuhansia laittomia abortteja joka vuosi merkittävä osa näistä aborteista johti vakaviin terveysongelmiin jopa jopa kuolemantapauksiin on aivan selvää että naisten elämään siinä yhteiskunnassa laki vaikutti merkittävästi aborttioikeuden puolesta puhui ensisijaisesti minun mielestäni kaksi argumenttia ensimmäinen niistä edelliseen viitaten on naisen henki ja terveys me tiedämme tutkimusten pohjalta että abortteja tehdään yhteiskunnassa suurin piirtein sama määrä riippumatta siitä ovatko ne laittomia vai laillisia riippumatta siitä kuinka kireä aborttilainsäädäntö maassa on mutta jos aborttilainsäädäntö on salliva liberaali niin silloin näistä johtuvat erilaiset terveydelliset ja yhteiskunnalliset ongelmat huomattavasti vähäisempiä toinen syy minkä takia suomessa tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentä päädyttiin pitkälti nykyisenlaiseen aborttilainsäädäntöön on perustelu joka käy hyvin myös abortin abortin vastustajalle nimittäin näyttää siltä kansainvälisessä vertailussa että kaikkein paras yhdistelmä aborttien vähentämiseksi on toimiva seksivalistus hyvin saatavilla oleva ehkäisy ja vapaa aborttioikeus arvoisa puhemies aikakello näyttää jo punaista mutta koska kysymys on vasta salista varatusta puheenvuorosta haluan silti vielä lukea teille yhden sitaatin tämä on siitä keskustelusta joka käytiin täysistuntosalissa vuonna tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentä perjantaina kolmantenatoista päivänä mikäli laki hyväksytään talousvaliokunnan esittämässä muodossa tulee se vähentämään terveydelle vaarallisia laittomia abortteja se antaa myös oikeutta vähävaraisimmillekin ja syrjäseutujen naisille nykyinen lakihan on luokkalaki yläluokkaan kuuluvilla ja sosiaalisesti hyvässä asemassa olevilla on mahdollisuus vaarattomaan aborttiin köyhempi sitä vastoin joutuu puoskarin käsiin tai joutuu synnyttämään epäsuotuisiin olosuhteisiin yleensä raskaan syyllisyyden tunteen saattelemana lakiuudistus merkitsee myös sitä että monet naiset välttyvät tarpeettomilta masennustiloilta ja epätoivoisilta yrityksiltä lähdettää sikiö vältytään myös itsemurhilta ja ja itsemurhayrityksiltä sekä monilta myöhemmin avioeroon johtavilta pakkoavioliitoilta hyvät edustajakollegat näin kirjoitti siis lääkäri ja kansanedustaja p räsänen tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentä ja eikös vain ennustanutkin hän hyvin

arvoisa puhemies olennainen kysymys tässä on heikentäisikö tämä aloitteen mukainen lakimuutos läpi mennessään abortin saatavuutta ja väitän että näin todellakin varmasti tulisi tapahtumaan maista joissa omantunnonvapaus on käytössä on todettu että abortin saatavuus on vaikeutunut muun muassa italiassa seitsemänkymmentä prosenttia gynekologeista on kieltäytynyt aborttitoimenpiteestä ja itävallassa on osassa maakuntia vaikeuksia saada aborttia lainkaan

aborttia hakiessa nopeus on valttia ja viivästykset palvelussa eivät ole hyväksyttäviä pahimmillaan tämä esitetty lakimuutos voisi tarkoittaa että abortin saaminen riippuisi asuinpaikasta tai että abortit tehtäisiin myöhemmässä vaiheessa kuin nyt täällä on rinnastettu tämä armeijaan mutta minusta tätä rinnastusta ei voi tehdä armeijaan pitää kaikkien miesten mennä mutta kenelläkään ei ole velvollisuutta hakeutua sellaiselle alalle jolla raskaudenkeskeytyksiä tehdään eli asevelvollisuus on kaikkia miehiä velvoittava mutta ei ole velvollisuutta hakeutua

muu eettinen vakaumus on hyväksyttävä käytännössä se johtaisi siihen että kun vain ilmoittaa että vakaumuksellisista syistä en voi tehdä niin se silloin riittäisi ja se voisi johtaa siihen että iso iso osa hoitohenkilökunnasta kieltäytyy koska eihän kukaan tästä toimenpiteestä tykkää ja silloin nämä epämieluisat tehtävät kasaantuvat tietyille ihmisille

arvoisa puhemies on tärkeätä että tämä kansalaisaloite on täällä keskustelussa ja minusta keskustelu

esiin sen niin kuin esimerkiksi edustaja räsänen on todennut

erilaiselta pohjalta tätä

vaikka en ole koskaan suorittanut yhtään aborttia eikä minulle ole tietystikään tehty aborttia katson kuitenkin omaavani jonkinlaista asiantuntemusta tuttavapiirissäni tunnen hyvin hyvin paljon gynekologeja ja olen seurannut gynekologian opiskelua valmistumista ja työtä jota siellä joudutaan tekemään kaikessa edustaja hakkaraisen lukema kirje ei lisännyt minulle mitään informaatiota siitä mistä on kysymys tässä kaikessa arkisuudessaan edustaja tanus käytitte monta hyvää puheenvuoroa joissa kuvasitte sitä minkälaisessa hengessä ja minkälaista eettistä syvää pohdintaa siellä tehdään kun näitä päätöksiä ja toimenpiteitä tehdään ajattelen vähän niin että eikö olisi omalla tavallaan huono asia jos nämä henkilöt joilla on tällainen syvällinen eettinen analyysikyky jotka miettivät sitä ihmiselämän ja kuoleman ja elämän päättämisen kokonaisuutta syvällisesti kokonaan poistuisivat siitä työyhteisöstä jossa sitten joudutaan näitä ikäviä töitä tekemään muistan joskus keskustelun siitä että jos meillä olisi vapaaehtoinen asepalvelus palaan tähän asepalvelusasiaan niin sen riskinä olisi se että asepalvelukseen hakeutuisivat ne jotka kaikkein mieluiten pitävät pyssyä kädessään ovat ikään kuin sotahulluja no jos sitä soveltaa tähän kysymykseen niin niin eikö ole parempi että että te olette siellä mukana ja mietitte ja tuotte siihen keskusteluun kaiken sen raskaan taakan kanssa myös näitä näkemyksiä

arvoisa rouva puhemies tämä kätilöhomma minä en ole perillä koko asiasta sen ymmärrän että minulla ei ole synnytystuskia ollut eikä tule todennäköisesti niin paljon minä sitten tiedän mutta tämä naisen kirje minkä hän lähetti jotenkin kosketti koska hän oli opiskellut ammattiin ja ei kestänyt niitä unettomia öitä mitä tuo kuitenkin kuvitteli että opiskelee semmoiseen ammattiin joka on elämää rakentava ja ja mielenkiintoinen mutta todellisuus herätti hänet

on tämäkin puoli sitten vielä tämä porukka joka vaahtoaa tässä hirveästi vastaan otetaanpa esimerkiksi että musliminainen menisi kätilöksi ja hän joutuisi tekemään tämän abortin ja kieltäytyisi siitä vakaumuksensa takia tuo porukka varmasti tulisi puolustamaan tätä naista siinä varmasti

puhemies olen jo oman puheenvuoroni varsinaiseen kansalaisaloitteen sisältöön liittyen käyttänyt ja niin kuin siinä toin esille toivon että valiokunta tekee työn perusteellisesti ja käy läpi nämä erilaiset huolet mitä täällä esille on noussut esimerkiksi tuon työnhakuproblematiikan taikka taikka sen jos vakaumus esimerkiksi muuttuu myöhemmin ja ja niin poispäin oikeastaan se mikä tänään on jäänyt pienemmälle on ollut tämä kansalaisaloitteiden yleinen käsittely eduskunnassa mehän olemme nyt siinä tilanteessa että meille on tulossa hetken kuluttua ensimmäinen hyväksytyn kansalaisaloitteen vastakansalaisaloite oikeastaan tässä keskustelussa nostan esille myös sitä pitäisikö myös tätä kansalaisaloitteiden toimivuutta tarkastella jonkin ajan kuluttua olemmeko sellaisessa tilanteessa että meille voi samasta asiasta tulla jopa saman vaalikauden aikana useita kansalaisaloitteita olen itse esittänyt harkittavaksi mallia missä kansalaisaloitteessa voisi olla myös

kuinka iso kannatus kansalaisaloitteella on mutta toisaalta myös se onko sillä iso vastustus tämäntyyppisiähän kansalaisaloitteet usein ovat että ne jakavat aika vahvasti mielipiteitä tämä ehkä tällaisena pohjustuksena siihen keskusteluun mitä kansalaisaloitteiden ympärillä tulemme vielä eduskunnassakin käymään

arvoisa puhemies täällä on joissakin puheenvuoroissa muistutettu että tämä keskustelu koskettaa kipeästi

päivässä keskuudessamme on satojatuhansia naisia jotka ovat omassa kehossaan kokeneet abortin saman verran näiden lasten isiä ja kymmeniätuhansia abortteihin osallistuneita terveydenhuollon ammattihenkilöitä joten mistään marginaaliasiasta ei todellakaan ole

haluan tämän viestin jäävän myös eduskunnan arkistoihin tämän kirjeen on kirjoittanut kätilö joka aikoinaan valmistui unelma ammattiinsa mutta ei ole enää pystynyt jatkamaan työssään jossa hän koki että joutuu toimimaan vastoin vakaumustaan seuraavassa nyt siteeraus tästä kirjeestä minulle oli jaettu potilaaksi nainen jolle oli määrä tehdä myöhäinen raskaudenkeskeytys raskausviikkoja oli kertynyt jo liki kaksikymmentäkolme koska raskausviikkoja oli jo näin paljon sikiö piti synnyttää synnytys käynnistettiin emättimeen emättimeen laitettavilla tableteilla tablettien laittaminen oli minulle todella vaikeaa sillä elämän lopettaminen sotii omaatuntoani vastaan

mitä oli tapahtunut sanoin että olin omin käsin tappanut ihmisen enkä tulisi sitä enää koskaan tekemään uudelleen työkaverit lohduttivat ja sanoivat että ei se ollut sinun valintasi vaan naisen kävin tapahtumaa purkamassa työpsykologin vastaanotolla useaan otteeseen hän totesi että henkinen terveyteni oli vaarantunut kun olin joutunut toimimaan vakaumustani vastaan lainsäädäntömme antaa naiselle vapauden tehdä omiin arvoihinsa ja elämänkatsomukseensa pohjautuvan päätöksen jatkaako hän raskautta vai päätyykö aborttiin monesta tuntuisi epäoikeudenmukaiselta jos nainen pakotettaisiin jompaankumpaan päätökseen tilanteessa jossa heitä voidaan pakottaa osallistumaan omin käsin toimintaan joka on heidän vakaumustaan vastaan oleva konkreettinen elämää ja kuolemaa koskeva teko vaikka raskaudenkeskeytyksiin osallistuminen on varmasti kaikelle henkilökunnalle raskasta niin on monia jotka niihin haluavat osallistua se ei sodi heidän omaatuntoaan vastaan ja he näkevät oikeutuksen naisen valinnassa meitä on moneksi ja haluan itse kunnioittaa valinnanvapautta toivon myös että minun omantunnonvapauttani kunnioitettaisiin voisin nähdä itseni vielä kätilönä esimerkiksi lapsivuodeosastolla ohjaamassa tuoreita vanhempia varhaisessa vuorovaikutuksessa vauvanhoidossa ja ja imetyksessä olen niissä hyvä

että voisimme ja ja haluaisimme edistää omantunnonvapautta myös täällä suomessa

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kolme nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa rouva puhemies

on reilusti ylittymässä ja tästä tulisi valtiolle valtavat kustannukset pitää muistaa että silloin kun tätä lakia kaksituhattakymmenen tehtiin siinä samassa yhteydessähän päätettiin ydinvoimaratkaisusta päätettiin energiapuun käytöstä energiatehokkuudesta ja sitten lopulta tästä nyt käsittelyssä olevasta tuulivoimatuesta valiokunta kuuli asiantuntijoita yhteensä seitsemää asiantuntijaa kuultiin plus yhden lausunto saatiin kirjallisena valiokunta toteaa että vaikka tätä lakia ollaan nyt muuttamassa ja valtion kannalta nimenomaan niin että ei jouduttaisi kohtuuttomiin korvauksiin tai kohtuuttomiin tukipäätöksiin kun todella hakemuksia on enemmän kuin sen kahdentuhannenviidensadan megawatin tehon edestä niin kuitenkin tämä lakimuutos hallituksen esitys ja tämä mietintö turvaa tämän alkuperäisen ajatuksen uusiutuvan energian tuesta tuulivoiman osalta samalla kuitenkin tämä talousvaliokunnan mietintö ja lakimuutosesitys rajaa kustannuksia joita valtiolle aiheutuu järjestelmän saamasta suuresta suosiosta hakemuksia tuli todella paljon ja sitten kuitenkin tämä lakimuutosesitys turvaa myös sen että uusiutuvan energian tavoite suomessa toteutuu niiden tavoitteiden mukaisesti mitä euroopan unioni euroopan unioni on meille velvoittanut ja mitä itse olemme omiksi tavoitteiksi asettaneet valiokunta pitää kuitenkin

joka on tuonne suomen rannikolle suunnitteilla ja jättää sen nyt lakimuutoksen ulkopuolelle se on sellainen erittäin arvokasta tietoa keräävä tuulivoimaprojekti jolle on jo jonkun verran investointitukea annettu huolimatta tämän tuen rajauksista nyt tämä merituuliprojekti viedään loppuun ja tällä keinoin kerätään arvokasta tietoa siitä miten meriolosuhteisiin tuulivoimaa tulevaisuudessa tulee rakentaa se tieto suomeen todella tarvitaan koska emmehän koskaan tiedä mikä on tilanne esimerkiksi kymmenen vuoden kuluttua kun tässä tilanteessa tällä hetkellä olemme ja talousvaliokunta joutui mietinnössään ottamaan nämä seikat tarkasti huomioon erittäin pitkällisen hyvän harkinnan jälkeen kuultuaan asiantuntijoita niin on tärkeää että keräämme tietoa merituuliprojektista tulevia aikoja varten ongelmahan aiheutui tästä kovin runsaasta hakemusryntäyksestä kun sähkön hinta putosi markkinoilla ja syntyi tilanne jossa nämä investointi ja tuotantotuet menivät niin korkeiksi että katsottiin että se on liian kallista sähköä tälle maalle ja tähän kohtuullisuuteen nyt sitten tällä uudella lakiesityksellä päästään lopuksi arvoisa rouva puhemies totean vielä sen että on syytä muistaa ja talousvaliokunta keskusteli asiasta pitkään että vaikka tämä uusiutuvan energian tuulivoiman tuotantotukijärjestelmä nyt lakkaa tämän lakiesityksen mukaan niin että viimeiset hakemukset tulevat vuoden kaksituhattaseitsemäntoista aikana se on se takaraja johon mennessä piti jättää näitä hakemuksia nythän niitä todella on jo ihan liialtikin niin se tuotantotuki itsessään loppuu tämän lakiesityksen mukaan vuonna kaksituhattakolmekymmentä nyt kun tämä tarkka takaraja on saavutettu tämä nyt käsittelyssä oleva mietintö ei missään nimessä sulje sitä mahdollisuutta etteikö näitä investointitukia voitaisi ja tuotantotukea tulevaisuudessakin maksaa talousvaliokunta painottaa että kiinnitetään erityistä huomiota huomiota siihen että tulevissa järjestelmissä markkinaehtoisuus ja teknologianeutraalius toteutuvat koska on muistettava se että nämä olosuhteet energiantuotannon kannalta muuttuvat lähivuosina ihan varmasti hyvin nopeasti ja niihin muutoksiin on pystyttävä reagoimaan eli älkäämme tehkö sellaista lainsäädäntöä josta suomelle aiheutuisi valtavan suuret kustannukset ja sitten

erilaisia tuotantokustannuksia ja ennen kaikkea ihmisten asumiskustannuksia arvoisa rouva puhemies lopuksi totean vain että valiokunta käsitteli tämän lakiesityksen erittäin huolella ja päätyi päätyi tähän mietintöön joka mielestäni on hyvä ja tasapainoinen ottaen huomioon kohonneet tuotantokustannukset ja ottaen huomioon voimassa olevansähkönhinnan ja myös sen että myös tulevaisuudessa tuulivoimalle jonkunasteista tukea tulee mutta siihen palataan sitten aikanaan kun aletaan muun muassa uutta ilmastostrategiaa tässä talossa suunnitella

arvoisa puhemies tämä nykyinen syöttötariffi joka on muutaman vuoden ollut voimassa on toisaalta edistänyt tuulivoimarakentamista suomessa ja kehittänyt tuulivoimateknologiaa todella paljon mutta toisaalta sitten sen ongelma on se että se on ollut ylikompensoiva ja ylisuuria voittoja näille tuulivoimayhtiöille tuottava siinä mielessä kovinkaan kustannustehokas joten on on perusteltua että tämä vanha systeemi suljetaan mutta on myös tärkeää että uusi uusiutuvan energian tukijärjestelmä rakennetaan mahdollisimman pian jotta investointiympäristö säilyy ennustettavana ja jotta tuulivoimarakentaminen suomessa tulevaisuudessakin jatkuu samoin kuin muiden uusiutuvien energioiden tukijärjestelmä olisikin perusteltua että tämä uusi uusiutuvan energian tukijärjestelmä olisi teknologianeutraali kilpailutusjärjestelmä jossa pystyttäisiin kustannustehokkaasti ja

kustannustasoa ennakolta

pystyttäisiin kilpailutusten kautta varmistamaan ettei tule yllättäviä kustannuksia ja sitten toisaalta saataisiin mahdollisimman paljon uusiutuvan energian tukea uusiutuva energia on niin myöhäinen ilta että meinaavat mennä sanat jo ihan sekaisin mutta tosiaan pidän tärkeänä että tämä uusi tukijärjestelmä valmistellaan mahdollisimman äkkiä ja olisi perusteltua että se tulisi voimaan viimeistään vuonna kaksituhattaseitsemäntoista

arvoisa rouva puhemies

kolme euroa per megawattitunti eli toisin sanoen valtio maksaa takuuhinnan ja pörssisähkön hinnan erotuksen sähköntuottajille pörssisähkön hinta on on noin kolmekymmentä euroa per megawattitunti erotus jonka valtio maksaa on siis seitsemänkymmentäviisi euroa per megawattitunti kuukaudessa veroeuroja käytetään tuulisähkön tukemiseen keskimäärin viisitoista miljoonaa euroa mitä enemmän tuulee sitä enemmän rahaa kuluu tuulivahinko sivuston mukaan summa jolla veronmaksajat tukivat eilen tätä kannattamatonta toimintaa oli euroa ja viime viikolla summa oli neljä pilkku viisi miljoonaa mitä järkeä tässä on syöttötariffin kustannukset tulevat olemaan suomalaisille veronmaksajille miljardiluokkaa valtion budjetti on alijäämäinen ja tulee valitettavasti olemaan vastaisuudessakin eli tuulivoimaa tuetaan velkarahalla pitäisikö valtion velkaantua entisestään entisestään tuulivoiman takia ei pidä arvoisa rouva puhemies viime maaliskuussa me silloiset talousvaliokunnan perussuomalaiset jätimme vastalauseen liittyen hallituksen esitykseen siitä että manner suomi osallistuisi ahvenanmaan maakuntaan rakennettavien tuulivoimaloiden tuulivoimaloiden syöttötariffien kustannuksiin totesimme että jos ahvenanmaan maakunta haluaa tukea syöttötariffilla omaa tuulivoimatuotantoaan on sillä oikeus niin tehdä tuki kuitenkin täytyy maksaa maakunnan omista varoista ei valtion budjetista eikä tätä periaatetta ole hyväksyttävää kiertää millään erityisjärjestelyillä ahvenanmaan sähköverkko ei ole yhteydessä suomeen vaan ruotsiin vattenfallin omistamaan alueverkkoon ahvenanmaalle rakennettava sähkön lisätuotanto alentaa ruotsalaisten sähkönkäyttäjien hintaa ja edistää ruotsin teollisuuden kilpailukykyä tuen maksaja eli suomalainen veronmaksaja ei saa edes hyötyä maksamalleen tuelle koko nykyinen tuulivoiman syöttötariffijärjestelmä tulisi uusia sillä tätä menoa vuonna kaksituhattakaksikymmentä syöttötariffeihin uppoaa vuositasolla yli kolmesataa miljoonaa euroa

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö neljä nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies lyhyesti vain tästä hallituksen esityksestä ja talousvaliokunnan mietinnöstä valiokunta toteaa siinä yksimielisesti että tämä direktiivin mukainen muutos tähän arvopaperimarkkinalakiin tarkoittaa vain sitä että lisätään avoimuutta vaikka tässä nyt tietenkin poistuu tämä neljännesvuosittain tehtävän neljännesvuosikatsauksen ilmoitusvelvollisuus niin kuitenkin tätä yhtiön tilan läpinäkyvyyttä lisätään ja pyritään näin ollen tekemään osakkeenomistajille helpommaksi saada tietoa yhtiöstä jolloin tämä avoimuus toteutuu se on totta että direktiiveissä ja niiden toteutuksessa tulevaisuudessa tulee olemaan ei vain tämän lain valmistumisen jälkeen vaan myös tulevaisuudessa paljon paljon vaikeuksia koska tämä pörssimarkkinoiden avautuminen avautuminen ja pääoman liikkuminen valtioiden rajojen yli ja myös koko maailmassa on niin nopeaa että siinä siinä mukana pysyminen vaatii kansalliselta lainsäädännöltä todella notkeutta ja tarkkaa seurantaa niin että pystymme esimerkiksi sillä sillä torjumaan sitä että esimerkiksi suosittaisiin jollain lailla harmaata taloutta ja että voimme avoimella ja läpinäkyvällä järjestelmällä varmentaa nämä tällaiset pörssisijoitukset ja kansalaisen mahdollisuuden ostaa osakkeita se on hyvin vapaata avointa kauppaa ja sillä turvataan myös se oikeus että ihmiset eivät tule huijatuiksi

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle yhdeksäs kymmenettä kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle yhdeksäs kymmenettä